ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kaksi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä ensimmäisenä

arvoisa puhemies lukiolaista on siis todella kysymys hallituksen esityksestä neljäkymmentäyksi kautta

esityksen tavoitteenahan on vahvistaa koulutuksen laatua niin esityksen tavoitteena on vahvistaa koulutuksen laatua oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea asteelle ja lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä korkeakouluihin jatko opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona erittäin merkittävästä laista on siis kysymys

ja suorittamisen perusyksiköiksi esitetään nykyisen kurssin sijasta opintopisteitä valiokunta painottaa että uudistukselle tulee turvata riittävät resurssit sivistysvaliokunta katsoo että lukiokoulutuksen lainsäädännön uudistaminen vastaa tämän lain myötä paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita ja pitää sitä erittäin tärkeänä hallituksen esityksen perusteluissa on hyvin kuvattu ne tarpeet joita lukiokoulutuksessa on ja niihin tässä myöskin hyvin pystytään vastaamaan puhemies muutamia havaintoja lain eri kohdista joihin valiokunta kiinnittää aivan erityistä huomiota ensinnäkin tehtävästä valiokunta toteaa että lukio on jatkossakin yleissivistävä oppilaitos jossa eri oppiaineita opiskellaan monipuolisesti ja laajasti tämä edistää parhaiten lukio opiskelijoiden maailmankuvan rakentumista ja heidän kykyään tehdä tulevaisuuttaan koskevia valintoja yleissivistykseen kuuluu niin humanistis yhteiskunnallisiin kuin matemaattis luonnontieteellisiin ja taideaineisiin liittyvien tietojen ja taitojen hallinta lukiokoulutukseen tulee sisältyä opiskelijan jatko opintojen kansalaisvalmiuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion kannalta keskeisiä taitoja niihin kuuluvat esimerkiksi tiedonhaku olennaisen tiedon erottaminen epäolennaisesta erilaisten näkemyksien ja kokonaisuuksien hahmottaminen medialukutaito sekä kriittinen ajattelu asia joka ei myöskään vanhene on ihmisen ymmärtäminen ja kohtaaminen ajattelun taitoja valiokunta korostaa paljon ne ovat taitoja joita tarvitaan myöskin tulevaisuudessa ja ne on hyvä tunnistaa osana koulutuksen jatkumoa opetuksen rakenteesta ja mitoituksesta valiokunta toteaa muun muassa seuraavaa esityksen tavoitteena on uudistaa lukioiden opetusta siten että se edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä vähentää lukio opintojen pirstalemaista luonnetta ja edistää myös oppiaineiden keskeisistä keskeisistä sisällöistä riippumattoman laaja alaisen osaamisen kehittymistä lukio opintojen aikana eli siis sitä että tehdään yhteistyötä oppiainerajojen yli ja sitä tehdään koko lukion ajan tuntijako ja perusteet ovat edelleen erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuun koulutukseen samoin aineopiskelun mahdollisuus säilyy lakiehdotuksella vahvistetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä ja yritysosaamista opetuksen sisältöön lakiehdotuksessa ei esitetä muutoksia lukiodiplomeista valiokunta toteaa seuraavaa lukiodiplomin sääntelyhän tässä esityksessä esitetään nostettavaksi asetuksen tasolta lain tasolle valiokunta pitää sitä hyvänä että opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa myös aineissa jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin hallituksen esityksen mukaan lukiodiplomien suorittamisen mahdollisuus esitetään taito ja taideaineita laajemmaksi niiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa kiinnostuneisuuttaan ja perehtyneisyyttään eri oppiaineissa tai kykyään tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn opinnoissa omaksutun tiedon soveltamisessa lukiodiplomi on lukion päästötodistuksen liite ja diplomin suorittamisen ohjeet arviointikriteerit ja todistuksen sisällön antaa opetushallitus näin varmistetaan valtakunnalliset yhdenvertaiset käytännöt lukiodiplomin antaminen säilyy edelleen lakiehdotuksen mukaan vapaaehtoisena valiokunta kuitenkin kehottaa opetus ja kulttuuriministeriötä selvittämään lukiodiplomien muuttamisen kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi yhteistyöstä valiokunta lausuu kohtuullisen pitkässä mietinnössään myöskin merkittäviä asioita muun muassa siitä että hallituksen esityksellä vahvistetaan lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoitetta korkeakoulujen kanssa tämä takaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin ja suorittaa korkeakoulun kanssa

on tärkeää että tämä on mahdollista kaikille yhtäläisin perustein se ei saa olla riippuvainen siitä missä päin suomea lukio sijaitsee vaan sen pitää olla mahdollista yhtä lailla niin maaseudulla kuin kaupungeissa tähän kiinnitämme merkittävästi huomiota lausumme myös opiskelijoiden tuesta hallituksen esityksessä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen on nostettu uudistuksen yhdeksi tavoitteeksi korostamme että oppimisen riittävä tuki ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ovat aivan perusedellytyksiä tehokkaalle oppimiselle ja laajemmalle hyvälle oppimisympäristölle

koulutuksen laadusta toteamme pidämme hyvänä että koulutuksen järjestäjien vastuulla on edelleenkin huolehtia koulutuksen laadusta valiokunta toteaa muun muassa että opiskelijoiden osallisuutta koulutuksen kehittämisessä tulee vahvistaa edelleen puhemies sivistysvaliokunta kannattaa hallituksen esityksen hyväksymistä muutoksin valiokunta ehdottaa yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkemmin ilmenevin perustein lakiesityksen muutosta jolla erillisten kokeiden uusiminen rajoitetaan koskemaan koulutuksen järjestäjien omia opiskelijoita valiokunta ehdottaa lakialoitteiden hylkäämistä koska lukion oppimäärään kuuluvia oppiaineita ei esitetä muutettavaksi tässä yhteydessä mietintö sisältää kaksi vastalausetta

arvoisa puhemies uusi lukiolaki on kauan odotettu ja kaivattu uudistus lukio uudistetaan nyt platonin akatemian nykyversioksi se mikä on hyvää säilytetään kuten laaja alainen yleissivistys kivijalkana mutta muuten lukiota uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita erityisesti iloitsen siitä että uusi laki lähentää lukioita korkeakouluihin mikä helpottaa jatko opintoihin siirtymistä tilanne on win win korkeakoulujen ja opiskelijoiden kannalta uusi lukiolaki mahdollistaa että nyt jokainen lukio opiskelija tutustuu korkeakouluopintoihin kun jo lukiossa harjoitetaan akateemisia valmiuksia korkeakoulut saavat valmiimpaa opiskelija aineista uusi lukiolaki tukee myös opiskelijoiden mahdollisuuksien tasa arvoa koska jokainen voi opinnoissaan kasvaa ja kehittyä täyteen mittaansa muun muassa korkeakouluyhteistyön avulla opiskelija saa lähtötasonsa mukaista opetusta ja ohjausta kaikki opiskelijat ovat jossakin hyviä ja tärkeää on että jokainen löytää ne omat vahvuutensa opiskelijoilla on kapasiteettia hyviin suorituksiin paljon enemmän kuin he ovat ottaneet aktiivisesti käyttöönsä tai heille on mahdollistettu siksi korkeakouluyhteistyö tuo jokaiselle opiskelijalle kaivatun elementin lukion arkeen ja tätä yhteistyötä mielestäni tulee entisestään syventää myös lukiodiplomit nostetaan isompaan rooliin erinomaisia esimerkkejä korkeakouluyhteistyöstä on jo nyt olemassa esimerkin otan haukilahden lukiosta joka on samassa kampuksessa aalto yliopiston kanssa ja yhteistyö on erittäin monipuolista ja tiivistä opintopisteet on yhteensovitettu yhteisiä tiloja ja opettajia käytetään räätälöidään kursseja jotka voidaan hyväksilukea yliopistossa myöhemmin jopa lukion opettajien ja yliopiston luennoitsijoiden välinen keskinäinen pedagoginen yhteistyö kukoistaa jotta lukio pitää lukiolaistenkin voida hyvin siksi vahvistamme erityisopetusta ja opinto ohjausta lukiolaiset kokevat opiskelun välillä hyvinkin raskaaksi ja helposti uuvutaan jaksamiseen vaikuttaa suuresti myös se että arviointi on pätevää ja asianmukaista opiskelijan pitää tietää mitä häneltä odotetaan ja tässä on opettajilla pieni skarppaamisen paikka olen iloinen uudesta lukiolaista siksikin että yhdessä kansanedustaja timo heinosen kanssa teimme kokoomuksen eduskuntaryhmälle vision lukion tulevaisuudesta viime vaalikaudella visio sai kaikkien lukioiden kanssa tekemisissä olevien tahojen vahvan ja kiittävän tuen ja se sisälsi niitä asioita joita nyt tässä uudessa lukiolakiesityksessä esitetään olemme hyvin kiitollisia siitä että hallitus opetusministeri sanni grahn laasosen valmistelun johdolla on uudistanut tämän lukiolain se on saanut koko lukiokentän vahvan tuen ja voisi jopa sanoa että tämä uusi lukiolaki on suorastaan kokoomuslaisittain sanottuna fantastinen

arvoisa puhemies ensinnäkin valiokunnan puheenjohtajalle edustaja puumalalle hyvästä mietinnön esittelystä sosiaalidemokraattisessa koulutuspolitiikassa lukio on osa toisen asteen kokonaisuutta ja sellaista koulutusajattelua jossa lapsille ja nuorille pitää mahdollistaa koulutus jolla voi pärjätä yhteiskunnassa työllistyä ja saada valmiudet elinikäiseen oppimiseen

kehittämistä tavoitteena tutkinto kaikille sekä työrauhaa ja ennakoitavuutta opettajille ja opiskelijoille esitän kyllä myös muutaman kriittisen huomion meille päättäjille koulutuksen uudistamisesta ja sille esitetyistä perusteluista ehkä pelkkä fantastisuus ei aina riitä arvoisa puhemies ensin yleissivistyksestä muuttuvassa maailmassa ajattelun taidot eivät vanhene tämä oli painokas viesti kun valiokunta piti avoimen kuulemisen koska ajattelun taidot eivät vanhene lukion yleissivistävä lähtökohta on sen ytimessä ja erittäin ajankohtainen kuten professorit sari kivistö ja sami pihlström tuoreessa kirjassaan sivistyksen puolustus toteavat elämme sivistysvastaisessa ilmapiirissä jossa ääri ilmiöt rehottavat ja populismin vyöry kapeuttaa ajattelua kivistö ja pihlström muistuttavat että populismin nousuun ja siihen nivoutuvaan asiantuntijuuden ja koulutuksen vähättelyyn ei ole muuta lääkettä kuin sivistysprojektin jatkuva vaaliminen ja edistäminen aivan olennainen osa tätä sivistysprojektia on yleissivistävä lukio jossa kaikki opiskelevat laaja alaisesti ja riittävästi kaikkia aineita lukiota ei siis saa kehittää yksipuolisesti esimerkiksi elinkeinoelämän lyhyen kantaman taloudellisia tarpeita ajatellen yleissivistävä lähtökohta on myös oikea tapa vastata

työelämän tarpeisiin varmuudellahan tiedämme vain sen että emme oikeastaan tiedä tulevaisuudesta ja juuri sen vuoksi paras tapa valmentautua tulevaisuuteen on turvata nuorten tietämys ja laaja alaisesti laaja sivistys on siis parasta vastalääkettä verkkopopulismiin trollaukseen valeuutisiin ja muihin yhteiskuntarauhaa uhkaaviin ilmiöihin kun nuoret seuraavat medioita yhä moninaisemmissa kanavissa nyt käsittelyssä oleva lakiesitys painottaakin yleissivistystä ja säilyttää nykyisen tuntijaon hyvä niin laissa korostetun ilmiöpohjaisen oppimisen käytännön toteutuksessa luotan opettajien kykyyn arvioida millaisten sisältöjen osalta perusteltuja kokonaisuuksia syntyy ja millaisissa asioissa on syytä ymmärtää tieteellisestä tutkimuksesta ponnistavien alojen erityisyys

myös osaksi mietintöä ja täytyy sanoa että olimme hieman yllättyneitä siitä että hallituspuolueet eivät voineet kirjata tällaista perusasiaa osaksi mietintöä siis sitä että toinen aste muodostuu ammatillisesta koulutuksesta ja lukiokoulutuksesta ja että toisen asteen kehittämisestä kokonaisuutena ja koordinoidusti erillisten lakiuudistusten jälkeen täytyy huolehtia esitämme samansisältöisen lausuman tässä salissa osana vastalausetta toivon että hallituspuolueiden koulutusihmiset lukevat sen tarkoin ja miettivät millä perusteella sitä voi vastustaa arvoisa puhemies toisen asteen kokonaisuuden korostaminen on tärkeää koska laajana yhteiskunnallisena tavoitteena on tunnistettu tarve varmistaa nykyistä paremmin se että nuoret suorittavat toisen asteen tutkinnon tästähän meitä muistutti alkuvuodesta professori roope uusitalon johtaman talouspolitiikan arviointineuvoston raportti joka nosti toisen asteen suorittamisen keskeisimmäksi koulutuspoliittiseksi kysymykseksi joka meidän tulisi ratkaista kuten tiedämme keinona suositeltiin oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle tavoitetta jota olemme sdpssä ajaneet vuosia pidämme arvokkaana tukea jota myös keskusta asialle osoitti viikonlopun puoluekokouksessaan arvoisa puhemies lukiolakiesitystä lukiessa yksi häiritsevä piirre on sen erittäin vahva yksilölähtöisyys ja tämä tapahtuu ajassa jolloin jatkuvasti korostamme yhteisön roolia motivaatiossa ja hyvinvoinnissa vanha viisaus tulee mieleen jos haluat mennä nopeasti mene yksin mutta jos haluat päästä pitkälle mene yhdessä siksi haluan nostaa esiin valiokunnan mietinnön alkuun lisätyn painotuksen jonka valiokunta ilokseni yksimielisesti hyväksyi valiokunta kiinnittää huomiota lukion yhteisölliseen ulottuvuuteen johon on myös uuden lain puitteissa syytä kiinnittää huomiota valiokunta viittaa nuorisobarometrin tuloksiin joissa merkittävänä tekijänä motivaation ja kouluviihtyvyyden kannalta todetaan kouluyhteisö samoin laissa on erittäin arvokasta pykälät liittyen kiusaamiseen puuttumiseen ja sen ehkäisyyn arvoisa puhemies toisen asteen kokonaiskuvan yhteisöllisyyden ja yleissivistyksen lisäksi puutun vielä työrauhan varmistamiseen lukioiden opettajille ja opiskelijoille oaj toi meille huolestuttavan tiedon juuri ennen tämän lain käsittelyn alkua lukio opettajat kertovat lisänneensä työhön käyttämäänsä aikaa kaikessa muussa paitsi opetuksessa seitsemän vuoden ajan siis kaikessa muussa paitsi opetuksessa opettajien työmäärän taustalla on se että uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan kaksituhattakuusitoista ja materiaalia valmistellaan koko ajan lisäksi tuntijakokokeilu alkoi viime vuonna ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset saadaan kaikissa aineissa voimaan vasta ensi vuonna nyt lakiesitys lähtee siitä että pitäisi aloittaa opsien valmistelu niin että ne tulisivat voimaan kaksituhattakaksikymmentäyksi vain viisi vuotta edellisen ops uudistuksen jälkeen valiokunnassa pohdimme onko tuo aikataulu järkevä päädyimme puoltamaan sitä sillä perusteella että kyse ei ole mittavista muutoksista koska tuntijako ei muutu mutta ops valmistelu tulee toteuttaa niin että lukio ei tunnu opettajista ja oppilaista uudistushumpalta vaan ennakoitavalta koulutukselta tarvitaan siis työrauha ja aiempien muutoksien vaikutuksien arviointia

seurataan ja tarvittaessa oikeutta voidaan rajata jos siihen tulee perusteita arvoisa puhemies työrauhaan ja uudistuksien perusteluun liittyy kriittinen loppuhuomio ylipäänsä koulutuksen uudistamisesta ja kehittämisestä uudistaminen on meille poliittisille päättäjille usein hyvin innostava tavoite ja totta kai järjestelmän tulee seurata aikaa ja sen vaatimuksia monet tutkijat ovat kuitenkin esittäneet varsin kriittisiä huomioita uudistuksien perusteluista niinpä jatkossa eduskunnan on syytä olla tässä tarkkana ovatko tänne tuodut uudistusesitykset tutkimusperusteisia ja ovatko uudistuksissa esitetyt keinot tutkimuksen koettelemia

arvoisa puhemies

tahojen kanssa joita asia koskettaa tämä on hyvä lähtökohta kaikessa politiikassa erityisesti koulutuspolitiikassa ja näkyy myöskin siinä että lopputulosta on kiitetty melko laaja alaisesti toisaalta on myös helpompaa tehdä kaikki tyytyväisiksi kun muutokset kuten tässä tapauksessa ovat muodoltaan pienempiä eivätkä kosketa esimerkiksi tuntijakoa kiitosta tämä hallituksen esitys saa esimerkiksi pyrkimyksistä helpottaa nivelvaihetta sekä opinto ohjauksen ja kiusaamiseen puuttumisen vahvistamisesta esitys on kuitenkin myös herättänyt tarpeellista keskustelua lukiokoulutuksen roolista ja tulevaisuudesta tämä keskustelu on tärkeä käydä nimenomaan tällä foorumilla ja tässä salissa ensimmäinen iso linjakeskustelu koskee lukiokoulutuksen yleissivistävää tehtävää ja toisen asteen kokonaisuutta työelämän murroksessa on entistä tärkeämpää että niin peruskoulu kuin myös toinen aste turvaavat kaikille suomalaisille nykyistä paremmat perustiedot ja taidot tulevaisuuden työelämän tarkkoja osaamisvaatimuksia ja työtehtäviä on hirvittävän vaikeaa ennakoida etukäteen sen sijaan voimme varmasti vetää sen johtopäätöksen että osaamisen merkitys ja osaamisvaatimukset tulevat kasvamaan parhaan pohjan myöhemmälle oppimiselle ja osaamisen päivittämiselle antaa nimenomaan laaja alainen yleissivistys tästä ei pitäisi olla erimielisyyttä silti monet viime vuosina tehdyt muutokset lukiokoulutuksessa ovat vieneet toiseen suuntaan ainereaali pakottaa erikoistumaan jo ensimmäisestä vuodesta lähtien ja lukioiden valinnaiskokeilu vähensi pakollisten reaaliaineiden laajuutta opiskelijavalintauudistuksen kautta tehty ylioppilaskirjoitusten painoarvon lisääminen on iso muutos joka vaikuttaa koulutuksen järjestäjiin ja opiskelijoihin niin toisella kuin korkea asteellakin

lukio opiskelijoiden opiskelijoiden jo valmiiksi liian suuri kuormitus ja stressi tulee kasvamaan entuudestaan laajan yleissivistyksen tarjoamisen on vasemmistoliiton mukaan oltava edelleen lukiokoulutuksen ensisijainen ja tärkein tehtävä tämän lain käsittelyn yhteydessä lukiokoulutuksen yleissivistävää luonnetta olisi ollut mahdollista vahvistaa lukiodiplomien aseman vahvistamisen kautta ja olisimme kaivanneet tästä linjausta valiokunnan mietinnössä diplomi tarjoaa lukioiden mahdollisuuden antaa näyttö osaamisestaan taito ja taideaineissa diplomin suorittamisen mahdollistaminen on kuitenkin ollut lukioille vapaaehtoista mikä on opiskelijoiden yhdenvertaisten mahdollisuuksien kannalta ongelmallista turvaamalla lain tasolla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille opiskelijoille lukiosta riippumatta tämmöisen diplomin diplomin suorittamiseen vahvistetaan lukiokoulutuksen yleissivistävän tehtävän toteutumista koko maassa toinen tärkeä muutos yleissivistyksen suuntaan olisi ollut linjaus siitä että elämänkatsomustiedon opiskelu mahdollistetaan kaikille nyt sitä ei voi opiskella jos kuuluu uskonnolliseen yhdyskuntaan jonka mukaista uskonnonopetusta järjestetään esimerkiksi on kertomuksessaan eduskunnalle tänä vuonna todennut että tämä sääntely on yhdenvertaisuutta loukkaava ja lapsen oikeuksien sopimuksen toisen artiklan vastainen artiklan mukaan lasta ei saa asettaa erilaiseen asemaan hänen tai hänen vanhempiensa tai muun huoltajan uskontoon poliittisiin tai muihin mielipiteisiin perustuen jos elämänkatsomustiedon opiskelu olisi mahdollista kaikille halukkaille yhdenvertaisuus paranisi ja ottaisimme tärkeän askeleen kaikille yhteisen elämänkatsomusaineen suuntaan huolta on tämän esityksen yhteydessä herännyt myös siitä että toisen asteen eri opintopolut eriytyvät sen sijaan että koko toista astetta kehitettäisiin kokonaisvaltaisesti lukiokoulutukseen tuodaan nyt opintopisteet jotka eivät kuitenkaan ole yhteismitallisia ammatillisen koulutuksen osaamispisteiden tai edes korkeakoulujen käyttämien opintopisteiden kanssa outoa on kuten edustaja torsti toi esille myös että valmiuksien antaminen jatkamaan ammatillisessa koulutuksessa on jätetty pois lukion tarkoitusta kuvailevasta pykälästä samaten lukiolaissa säädetään opinto ohjauksen osalta myöskin jälkiohjausvelvoitteesta tilanteessa jossa nuori on suorittanut tutkinnon tutkinnon samanlaista velvoitetta ei ammatillisesta koulutuksesta valmistuneelle ole vaikka tarve sille on vähintäänkin yhtä suuri toista astetta uudistettaessa on varmistettava yhdenvertaiset oikeudet sekä lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville lukiolaiset kaipaavat myöskin enemmän henkilökohtaista opinto ohjausta opinto ohjauksen laadun ja erityisesti resurssien riittävyyden takaamiseksi henkilökohtaiseen ohjaukseen haluamme että asetuksella rajataan enimmäisohjattavien kahteensataan opiskelijaan yhtä opinto ohjaajaa kohti tällainen mitoitus on myös opinto ohjaajien toive opinto ohjauksen sisällöistä on myöskin nykyistä vahvemmin tehtävä sukupuolisensitiivistä jotta nuoret tekevät nykyistä useammin valintoja kiinnostuksensa ei sukupuolensa perusteella arvoisa puhemies tulen lain myöhäisemmässä käsittelyssä kannattamaan edustaja torstin tekemiä pykälämuutosesityksiä ja myös tekemään kaksi lausumaehdotusta kos kien opinto ohjauksen enimmäisohjattavien määrää sekä tätä jälkiohjausvelvoitteen ulottamista koskemaan myös ammatillista koulutusta

arvoisa rouva puhemies edustaja andersson nosti esiin epäkohtana sen että elämänkatsomustiedon opiskelu ei ole mahdollista jos nuori kuuluu uskonnolliseen yhdyskuntaan jonka mukaista uskonnonopetusta järjestetään muistutan kuitenkin että nykyiseen uskonnonopetukseen ei kuulu tunnustuksellinen uskonnon harjoitus mutta sen sijaan jokaisen on hyvä tutustua omaan uskontokuntaansa ja sen uskon perinteeseen josta käsin voi sitten ymmärtää muita uskontoja aivan samaan tapaan kuin oma äidinkieli ja sen osaaminen luo pohjan muiden kielten opiskeluun
otetaan nyt muutama vastauspuheenvuoro tähän vaiheeseen voi käyttää muihinkin asioihin kuin tähän tähän teemaan mikä juuri nyt nousi

arvoisa

on todella valitettavaa ettei tähän lakiesitykseen sisälly elämänkatsomustiedon opiskelumahdollisuuden avaamista kaikille lukiolaisille tällä hetkellähän se on mahdollista vain vain kirkkoon kuulumattomille tai niiden vähemmistöuskontojen edustajille joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä jopa lapsiasiavaltuutettu totesi että uskonnonopetusta koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkentaa jotta se takaisi kaikille lapsille yhdenvertaisen oikeuden osallistua tai olla osallistumatta uskonnonopetukseen tai vaihtoehtoisesti elämänkatsomustiedon opetukseen myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto esitti muutosta lausunnossaan

tämä lu kiolaki on laajasti asiantuntijoidenkin mielestä erinomainen saimme hyvää palautetta myös valmistelusta siitä kiitos ministeriöön erityisesti mieleeni jäi risto linturin asiantuntijapuheenvuoro jossa hän puhui ajattelun kehittämisestä sen tärkeydestä yleissivistyksestä jossa opitaan kokonaisuuksia ymmärtämään mikä on lopulta tärkein lahja ja ja taito lukion käyneille

tämä näkyykin täällä meidän meidän mietinnössä hyvin ja ja tulevassa lukiouudistuksessa myös tämä lukiolaki vie myös entistä yksilöllisempään suuntaan nimenomaan opinto ohjausta joka on tärkeä asia tuossa vaiheessa oleville nuorille jotka eivät välttämättä vielä tiedä suuntaansa tämä taataan myös sitten niille nuorille jotka jotka eivät enää lukiossa ole ja se on erinomainen asia

puhemies kuten edustaja andersson ja eloranta eloranta tietävät ihan hyvin tästä lakiesityksestähän oli tarkoituksellisesti rajattu nyt ulkopuolelle kaikki mikä liittyy aineisiin tai oppiainekokonaisuuksiin ja se on se perustelu minkä vuoksi mitään muutoksia tähän ei tällä kertaa tehty ja vaikka vaikka oma henkilökohtainen mielipiteeni on myös se että toivoisin tulevaisuudessa elämänkatsomustiedon olevan mahdollista myös uskontokuntiin kuuluville opiskella niin tässä yhteydessä sitä nyt ei ollut näistä syistä mahdollista toteuttaa koska tästä rajauksesta oli päätetty osittainhan se liittyy siihen että näitä oppiainekokonaisuuksia ja uusia opetussuunnitelmia niihin liittyen ollaan vasta parhaillaan tekemässä

rouva puhemies kuten täällä on jo useampi todennut käsillä on hyvä lakiesitys jolla jolla on paljon potentiaalia on tärkeää että asioita uudistetaan itse näkisin kun katsoo tätä kokonaisuutta että parhaimmillaan nuorilla tulevaisuudessa lukiossa on mahdollisuus opiskella yhteisössä joka on turvallinen joka on kiusaamisesta ja häirinnästä vapaa joka tunnistaa yhä vahvemmin nuorten yksilöllisyyttä ja pystyy siihen myöskin tarjoamaan tukea tämä kaikki tietysti vaatii aina myöskin resursseja eli pelkkä lainsäädäntö ei sitä vielä itsessään takaa yksi semmoinen elementti minkä haluaisin nostaa esiin erityinen tuki ja opinto ohjaus eli on tosi hienoa että sitä viedään eteenpäin ja myöskin että ei vaadita mitään virallista diagnoosia esimerkiksi tähän erityiseen tukeen vaan se pystytään arvioimaan siellä nostetaan näitä eri tekijöitä esille ja yhtenä tuodaan myöskin tämmöiset ikään kuin sosiaaliset taustat jos perheessä tai elämäntilanteessa on ongelmia tässä yhteydessä on tärkeää minun mielestäni huomioida myöskin syrjintää ja rasismia kokevat väestöryhmät ja niiden mahdolliset vaikutukset tasa arvon näkökulmasta mitä se vaikuttaa jos ihminen altistuu häirinnälle miten se vaikuttaa psyykeeseen kykyyn opiskella jotta me pystymme myös siitä näkökulmasta tarjoamaan erityistä tukea ja ohjausta se vaatii myös erityistä ammattitaitoa

puhemies yhdyn edustaja elorannan näkemykseen siitä että tämä lainsäädäntö koskien uskonnonopetusta kyllä tältä osin on vanhentunutta ja vaikka tämän lakiuudistuksen yhteydessä ei tehdä muutoksia oppiainesisältöihin tai tuntijakoon mitä siirtyminen kaikille yhteiseen elämänkatsomusaineeseen edellyttäisi niin olisi kyllä ollut mahdollista korjata tämä yhdenvertaisuusongelma eli mahdollistaa tämä valinnanmahdollisuus kaikille lukiolaisille riippumatta siitä kuuluuko johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei

puhemies tässä on nyt käyty keskustelua myöskin tästä uskonnonopetuksesta ja elämänkatsomustiedosta vaikka niin kuin todettu näihin asioihin ei sisällöllisiä uudistuksia olla tekemässä mutta on hyvä muistaa miksi suomessa tilanne on näin se lähtee sieltä ykn sopimuksesta jossa todetaan että vanhemmilla on oikeus antaa oman vakaumuksensa mukaista kasvatusta lapsillensa ja sieltähän tämä oikeastaan kaikki juonensa juurtaa kahdeksantoista vuotias lukiolainen tietenkin voi päättää itse siitä mihin uskontokuntaan kuuluu ja sen mukaisesti siitä mitä myöskin opiskelee viisitoista viiva seitsemäntoista vuotias tarvitsee aina vanhempiensa luvan luvan ja yli kaksitoista vuotiasta on asiassa kuultava siihen nämä sisällölliset asiat kytkeytyvät mutta vielä lyhyesti haluaisin tosiaan kiinnittää huomion siihen että tätä opinto ohjausta halutaan laajentaa myöskin niihin jotka ovat jo lukionsa käyneet elikkä tavallaan juuri siihen nivelvaiheeseen jossa moni on vaarassa tippua kelkasta ja jäädä ilman jatko opintopaikkaa ja tämä on äärimmäisen hyvä asia on vain huolehdittava että resurssit ovat riittävät ettei tämä jää vain kauniiksi kirjauksiksi lakiin vaan sitten kuntatasolla näitä resursseja annetaan siihen tarpeeksi

puhemies tähän lakiesitykseen liittyy paljon hyvää ja valiokunnassa olemme saaneet kuulla myös että kenttä on todella tyytyväinen tähän lakiehdotukseen minun mielestäni oikeudet opinto ohjaukseen ja ja erityisopetukseen ovat loistavia asioita tässä lakiehdotuksessa mutta jaan sen huolen että tämä yhteistyö korkeakoulujen kanssa ei saa johtaa siihen että meillä on lukioita jotka sijaitsevat ehkä syrjäseudulla tai maaseudulla ja jotka jotenkin luokitellaan b lukioiksi täytyy todellakin seurata

puhemies edustaja kosonen otti tässä hieman aiemmin esille opinto ohjauksen tärkeyden jota myös tässä lakiesityksessä täysin oikein oikein korostetaan myös me perussuomalaiset olemme jo pitkään tuoneet esille opinto ohjaukseen panostamisen tärkeyden muun muassa viime syksyn vaihtoehtobudjetissamme nostimme sen merkityksen vahvasti esille olemmekin nyt tyytyväisiä että siihen kiinnitetään myös tässä lukiolaissa vahvasti huomiota mutta meillä on kuitenkin huolenaiheena se myönnetäänkö koulutuksen järjestäjille riittävät resurssit sekä opinto ohjauksen lisäämiseen että myös muihin lakiehdotukseen sisältyvien uudistusten ja muutosten realistiseen toteuttamiseen tämä on ollut näkökulma joka on ollut selvästi laajasti esillä paitsi asiantuntijakuulemisissa myös tässä debattikeskustelussa jo tänään nämä tosiasialliset lukiokoulutuksen järjestäjille aiheutuvat kustannukset on arvioitu hallituksen esityksessä selvästi alakanttiin ja vaadimme että ne tullaan seuraavissa budjeteissa kompensoimaan täysimääräisesti

arvoisa puhemies niin kuin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa on monestikin todettu yli puoluerajojen tämä lukiouudistus on hyvä hyvä ja sisällöstä on tullut paljon paljon hyvää palautetta nimenomaan lukioista niin opiskelijoilta kuin opettajapuolelta on hyvä että tämä etenee nyt oikein hyvässä hengessä eteenpäin saadaan myös sinne lukiopuolelle kaivattuja uudistuksia aikaiseksi puhemies olisin vielä pariin kohtaan kiinnittänyt erityistä huomiota oli erittäin hyvä että asiantuntijakuulemisessa sivistysvaliokunnassa ollessamme tuli esille tämä virkamiesruotsin tai suomen suorittamisen mahdollisuus osaksi lukio opintoja siis tuli esille että että olisi ehkä syytä selvittää sitä että jatkossa lukiossa voitaisiin tämä niin sanottu virkamiesruotsi tai tietysti sitten suorittaa ja se olisi sitten valmiiksi suoritettuna siellä korkeakouluasteella vielä toisin tämän kehittämisen jatkossa vaihtoehtona tätä ei nyt valiokunta ottanut tähän mietintöön mukaan mutta toivotaan että tulee tätä ylialaista toimintaa ja että ennen kaikkea voitaisiin yrittäjyyteen ja työelämään liittyviä tietoja ja taitoja myös siellä puolella osoittaa tällä lukiodiplomilla jolloin korkeakouluihin sitten saataisiin näyttöä sen

rouva puhemies kiitos edustaja puumalalle esittelystä on hyvä että tässä laissa ja mietinnössä on huomioitu geneeriset eli siirrettävät taidot täällä on mainittu tiedonhaku olennaisen tiedon erottaminen epäolennaisesta medialukutaito kriittinen ajattelu ja näin poispäin omana lukioaikanani ja

kiinnitin huomiota siihen että suullisiin taitoihin puhetaitoon ja muuhun kuin kirjalliseen viestintään kiinnitetään suomessa hämmästyttävän vähän huomiota onnistuin livahtamaan lukiosta ja aineenopettajaopinnoista lävitse niin että ainoastaan yksi opintoviikko noin puolitoista opintopistettä oli suullisia taitoja jos kansainvälisesti vertaillaan niin tässä olemme kyllä montaa maata jäljessä kysynkin varanpuheenjohtaja multalalta onko tämä suullinen viestintä tullut valiokuntakäsittelyssä millä tavalla esille

nostan vielä edustaja torstin erinomaisesta puheesta esille meidän demarien kannalta neljä tärkeintä asiaa lukion yleissivistävän luonteen vahvistaminen sitten lukion yhteisöllisyyden

toisen asteen kokonaisvaltainen kehittäminen ja

opettajille ja opiskelijoille kajoan vain tässä esityksessähän pyritään lisäämään lukion yhteistyötä korkeakoulujen kanssa se on mielestämme perusteltu tavoite mutta liian vähälle on jäänyt se yhteistyö joka koskettaa koko toista astetta mukaan lukien ammatillinen koulutus me tiedämme että merkittävä osa valmistuvista ylioppilaista jatkaa ammattikorkeakouluissa jotenkin tällainen ajatus etteikö opiskelu puolin ja toisin lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä ole perusteltua ja myös modernia sivistystä modernia ammattisivistystä puuttuu tästä sen takia meillä on tästä merkittävä lausuma ja emme ymmärrä miksi esimerkiksi keskustapuolue sitä on vastustanut

edustaja gustafsson edellä hyvin totesi nämä sosiaalidemokraattien painotukset tähän sinänsä hyvään esitykseen tässä on paljon hyvää kuten on sanottu ja resursseista tulee jatkossa huolehtia että ne riittävät riittävät sitten haluaisin ottaa vielä erikseen esiin tämän gustafssonin esittelemän kolmannen kohdan toisen asteen kokonaisvaltainen kehittäminen mikä minusta on tärkeä haluan alleviivata tässä puheenvuorossa sitä keskustelua mitä täällä salissa on on usein käyty tästä maksuttomasta toisesta asteesta kaiken kaikkiaan minusta on hyvin tärkeää että tästä ovat kansalaiset aktiivisesti liikkeellä ja kannetaan huolta siitä että kaikilla kaikilla meidän ihanilla nuorillamme olisi toisella asteella varaa ja mahdollisuus opiskella siksi pidän erittäin tärkeänä että kaikissa yhteyksissä myös korostamme tätä maksuttoman toisen asteen tavoitetta toivon että tämä eduskunta voisi myös tässä asiassa liikahtaa eteenpäin kaiken kaikkiaan puhemies kuten todettu hyvä esitys mutta tietenkin sosiaalidemokraateilla olisi ollut vielä hieman enemmän annettavaa siksi meillä on erinomainen

kehuihin kyseessä on huolellisesti valmisteltu lakiesitys maltillinen ja realistinen uudistus ei ole lähdetty jalat turvallisesti ilmassa tavoittelemaan kuuta taivaalta vaan on lähdetty käytännönläheisesti maltillisesti edistämään lukiota kaksituhattakaksikymmentä luvun lukiota hyvin olennaiseksi asioitten eteenpäinmenossa tulevat johtamisen kysymykset se että lukiotasolla johtajuus toimii liittyy esimerkiksi juuri korkeakouluyhteistyöhön niin että se kaikkialla suomessa toteutuu yhtäläisesti ja myös opinto ohjauksen ihmettelen tätä ideologistarkoitushakuista keskustelua uskonnon ja elämänkatsomustiedon ympärillä kun ulkomailta muuttaneet eri uskontoa edustavat ovat saaneet oman uskonnon vastuullista opetusta se on auttanut myös yhteiskuntaan integroitumisessa ja sitten taas emme me esimerkiksi voi ajatella että kotitaloutta opetettaisiin niin että ainoastaan luettaisiin keittokirjasta mitä on mutta ei maisteltaisi

puhemies minäkin olisin halunnut kommentoida vielä ja uskonnonopetusasiaan vaikka niin kuin on tullut esille sisältöihin tässä ei olla puututtu niin kuin edustaja multalakin nosti esiin mutta aivan niin kuin edellisessä olen ihmetellyt tätä vastakkainasettelua ajattelisin että se uskonnon opiskelu olisi hyvä kaikille riippumatta siitä kuuluuko johonkin uskontokuntaan vai ei ja minkä takia nimenomaan siksi että se helpottaisi ja ja edesauttaisi toinen toisensa ymmärtämistä näin sanon myös käytännön kokemuksesta itse olen opiskellut seitsemän vuotta opin ahjossa jossa oli opiskelijoita eri maasta ja oli myös yhteiset asuntolan käytävät ja keittiöt ja niin edelleen hyvin monen eri uskontokunnasta tulevan opiskelijan kanssa ja koen kyllä itse että se auttoi paljon ymmärtämään käytännön toimia kun oli aikanaan opiskellut uskonnoista ja ja varsin syvällisestikin ja ajattelen lukioajasta myös niin että silloin ollaan jo siinä iässä että voidaan vaihtaa mielipiteitä ja niin edelleen eli näkisin tämän päinvastoin rikkautena enkä mitenkään näe vastakkainasettelua aiheellisena

puhemies täällä pidetään nyt monta puheenvuoroa joiden sisältö on oikeastaan sellainen joka tukee ajatusta siirtymisestä kaikille yhteiseen uskonto ja elämänkatsomus joka siis on vasemmistoliiton pitkän aikavälin tavoite ja joka on perusteltu nimenomaan juuri sillä tavalla kuin edustaja tanus tässä kauniisti puhui ikään kuin vuorovaikutuksen ja ja ymmärtämisen tärkeydestä vielä ei olla siinä vaiheessa että tämä on mahdollista kuten todettiin tämän lain uudistamisen yhteydessä ei ole nyt esitetty muutoksia oppiainekokonaisuuksiin tai tuntijakoon sen sijaan jo tämän lain käsittelyn yhteydessä olisi ollut mahdollista puuttua tähän lasten yhdenvertaisuuden

jos oman uskontokunnan uskonnonopetusta on tarjolla

rouva puhemies on totta että elämänkatsomustietoonkin sisältyy tietoa uskonnoista mutta silloin kun henkilö kuuluu uskonnolliseen yhdyskuntaan on hyvä että samaan tapaan kuin äidinkielen kautta oppii ja siten saa paremmat valmiudet opiskella muita kieliä on hyvä tutustua siihen omaan uskonperinteeseensä ja siitä käsin sitten sitten saada tietoa muistakin uskonnoista ja luulen että täällä tämä muutostahto osittain perustuu vanhentuneeseen näkemykseen siitä mitä uskonnonopetus sisältää ehkä niihin omiin kouluaikaisiin näkemyksiin mutta ihan toisena asiana haluan nostaa esiin sen että jos lukiolaisten kanssa keskustelee

arvoisa rouva puhemies olisin halunnut myös vähän samaa kuin edustaja räsänen vielä alleviivata edustaja anderssonille että kyllä tietysti mennään syvemmälle syvemmälle siinä uskonnon oppiaineessa kuin pelkässä elämänkatsomustiedossa niin kuin sanottu näkisin että se kyllä luo pohjaa sille hyvälle yhteisymmärrykselle ajattelisin myös niin että lukioaikana on aivan eri asia opiskella syvemmin myös sitä omaa uskontoa ja käydä debattia keskustelua siitä aiheesta ja myös kyseenalaistaa niitä asioita tämä keskustelu kyllä sitten jatkuu myös toisten opiskelijoiden kanssa myös eri uskontoihin kuuluvien kanssa itse en ole taas lukiopuolelta mitä olen myös opiskelijoita kuunnellut ja kuullut

puhemies on sinänsä ikävää että nyt menee sivuraiteelle yhden oppiaineen ympärille tämä tämä keskustelu mutta en malta olla tässä yhteydessä sanomatta miten tärkeää nykyaikaisessa monimutkaisessa maailmassa on uskonnon lukutaito

jos uskontoa opetetaan joissakin äärimmäisyysliikkeissä ja jos ihmisten uskontokasvatus tulee joidenkin äärimmäisyysliikkeitten kautta niin se johtaa väistämättä äärimmäisen vaaralliseen tilanteeseen ja erilaisten kielteisten radikaali ilmiöiden yleistymiseen yhteiskunnassa kun uskonnonopetus ja maailmankatsomuksellinen opetus laajemminkin tapahtuu yhteiskunnan kontrollissa se mahdollistaa myös laadukkaan ja vastuullisen opetuksen uskon siihen ettei tämä laki ole estämässä sitä etteikö opetusta voitaisi toteuttaa laajalla yhteisellä foorumilla maailmankatsomuksellisena

otan tähän kuusi vastauspuheenvuoroa vielä ja sen jälkeen mennään puhujalistalle otetaan tarvittaessa sitten debattia nämä kuusi henkilöä ovat eloranta puumala torsti kosonen andersson ja multala

huomio kiinnittyy myöskin lukiolaisten oppimisen edellytyksiin elikkä siihen että oppilas ja opiskelijahuollon palvelut ovat tänä päivänä aika riittämättömät monessa paikassa eriarvoisuus lukiolaisten palvelujen saatavuudessa on lisääntynyt kuntaliiton selvityksen mukaan jopa seitsemänkymmentä prosenttia vastanneista kunnista ei ole pystynyt järjestämään oppilas ja opiskelijahuollon palveluja kaksituhattaneljätoista voimaan tulleen oppilas ja opiskeluhuoltolain vaatimusten mukaisesti ja tämä siitä huolimatta että meillä mielenterveyden häiriöt ovat nuorten tavallisimpia terveysongelmia jopa prosenttia nuorista kärsii niistä onkin aika lyhytnäköistä säästää juurikin näistä palveluista koska se tietenkin kostautuu myöhemmin sitten suurempina kustannuksina tosiaan kun lukiokoulutusta kehitetään ja varataan siihen resursseja pitää kiinnittää parempaa huomiota tähän kouluhyvinvoinnin parantamiseen on hyvä että tämä esitys tuo nyt sitä

puhemies jos sallitte kaksi minuuttia niin vastaan näihin neljään valiokunnalle esitettyyn kysymykseen ensimmäisenä edustaja aalto esitti kolme erittäin perusteltua kysymystä hän kysyi riittävätkö resurssit tähän korkeakouluyhteistyön tekemiseen niiden täytyy riittää sitä valiokunta mietinnössään hyvin voimakkaasti korostaa ja toteaa myös että käytännön välinehän ovat nämä tulosohjauskeskustelut joita korkeakoulujen kanssa esitetään meidän on annettu hyvin vahvasti ymmärtää ministeriöstä että tämä asia on jo otettu huomioon ja korkeakoulut ovat siitä hyvin tietoisia luotamme tähän tulleeseen tietoon toiseksi hän kysyi siitä miten turvataan että kaikilla lukioilla on mahdollisuus tehdä korkeakoulujen kanssa yhteistyötä siinä käyttöön täytyy ottaa etä ja monimuoto opetusta johon myöskin mietinnössä viittaamme itse toivoisin vielä uusiakin innovatiivisia tapoja tässä on paljon mahdollisuuksia

lukioitten ja ammattikoulujen välillä voisi olla erittäin hyvä itse henkilökohtaisesti toivon että sitä voisi olla enemmän viimeisenä neljäntenä edustaja kiuru kysyi siitä onko suullinen taito väittelytaito keskustelutaito ollut tässä yhteydessä esillä ei niinkään koska nyt ei oltu niissä sisällöissä nyt ei muutettu sisältöjä mutta muutoin siitä on puhuttu valiokunnassa useaankin otteeseen että tarvitsemme koulujärjestelmään vielä enemmän suullista taitoa nythän siihen suuntaan monessa kohtaa mennään

arvoisa puhemies ensin keskusteluun tästä paljon hyvää näin todella on mutta täytyy sanoa myöskin että huomasin että esimerkiksi aika laajasti tuo koulutustutkijoiden kaarti havahtui pohtimaan monia seikkoja tässä esityksessä vasta sen jälkeen kun tämä oli valiokunnassa melkein jo käsitelty ja ne liittyivät juuri esimerkiksi tähän edustaja puumalan aivan oikein esiin ottamaan toisen asteen kehittämiseen palasina vai kokonaisuutena ja toisaalta esitettyihin perusteluihin niistä keinoista joita vaikkapa ilmiöpohjaiselle oppimiselle esitetään tai ollaan esittämättä mutta tähän me palaamme kun me jatkamme tätä koulutuksen

osallistumiseen jonka sisältöihin en tässä nyt mene mutta tähän tulee siis kyllä mahdollisuus äänestyksissä täällä kiitos

puhemies juuri niin kuin edustaja puumala tuossa totesi resurssit tähän uudistukseen on turvattava valiokunnankin mielestä koska tässä on aika paljon monenlaista uudenlaista tekemistä lukioille nostan minäkin esiin tämän lukiodiplomin

voidaan osoittaa osaamista muillakin kuin kirjoituksissa suoritetulla aineilla ja siten näyttää näyttää taitoja juurikin taito ja taideaineissa sitä on tehty aikaisemminkin mutta on syytä laajentaa sitä muillekin aloille

hyvin on otettu tässä keskustelussa huomioon myös korkeakouluyhteistyö ja se että kaikilla lukiolla ei ole samanlaista etäisyyttä ja läheisyyttä korkeakouluihin kun kaikilla paikkakunnilla ei niitä ole ja onkin hyvä että opetus ja kulttuuriministeriö on jo ryhtynyt tukitoimien suunnitteluun jotta tämä yhteistyö varmistetaan kaikkien pienienkin lukioiden osalta

puhemies edustaja vahasalo kysyi tarkoittaako oppositio oppivelvollisuuden pidentämistä kun puhutaan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sitä ei tarkoiteta kun puhutaan oppivelvollisuuden pidentämisestä silloin puhutaan oppivelvollisuuden pidentämisestä tai oppioikeuden pidentämisestä keskustapuolueen tapauksessa mutta kun puhutaan toisen asteen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä on enemmänkin kyse siitä että ei luoda turhia raja aitoja tai anneta näiden kahden eri tasa arvoisen opintopolun eriytyä liikaa toisistaan suomalaisen koulutusmallin vahvuus on kuitenkin se että meillä on kaksi tasa arvoista koulutuspolkua peruskoulun jälkeen joista pitäisi olla mahdollista mahdollista sitten halutessaan jatkaa opintoja joko toisella polulla toisella asteella tai sitten korkeakouluopintojen kautta tämän esityksen yhteydessä on herättänyt huolta muun muassa se että nämä eri osaamispiste ja opintopistejärjestelmät eriyttävät nämä opintopolut toisistaan kuten myöskin nämä erot jotka nyt ovat syntyneet tämän opinto ohjauksen jälkiohjausvelvoitteen osalta kun ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta on uudistettu erillään

totta on se että toinen aste on on tärkeä aste siinä mielessä että toivomme että jokainen suomalainen nuori sen suorittaisi se on varmasti kaikkien tavoite kuitenkin se ero lukion välillä on että ammatillisesta koulusta koulusta valmistutaan ammattiin ja lukiosta ei vaan suunnataan aina jatko opintoihin ennen ammattiin valmistumista halusin nopeasti kommentoida kommentoida vielä tätä suullista esiintymistä suullisen kielitaidon osoittamiseenhan lukiodiplomin tyylisesti löytyy jo tällä hetkellä opetushallituksen

arvoisa puhemies täällä puolestani ovat jo hyvin edustaja andersson edustaja vahasalon kysymykseen mitä tämä toisen asteen kokonaisvaltainen kehittäminen on

puumala muun muassa totesi ja on samaa mieltä meidän kanssamme että kun tehdään lukio tai ammatillista koulutusta koskevia uudistuksia niin mielellään niitä tulisi arvioida ja tehdä yhdessä mahdollisuuksien mukaan se voi koskea esimerkiksi opetustarjontaa ja ajattelen erityisesti pieniä lukioita ympäri suomea jotka voisivat tehdä aidosti nuoria auttavaa ja palvelevaa yhteistyötä opetuksen järjestämisessä myöskin esimerkiksi tämä jälkiohjaus johon edustaja andersson viittasi nyt puuttuu ammatillisesta koulutuksesta jossa sitä tarvittaisiin ehkä enemmän kuin lukiossa ja anteeksi edustaja vahasalo te kuiskaatte sieltä että tämä on nuorisokoulua tulkaa nyt niistä vanhoista juoksuhaudoista ulos me puhumme kaksituhatta luvun koulutuspolitiikasta jossa ammatillisen koulutuksen ja lukion yhteistyön tulokset silloin kun ne toimivat hyvin aivan loistavia nuorten kannalta kaksoistutkinnot kolmoistutkinnot ja ja niin edelleen
no otetaan tähän nyt vielä

siis meillä on kaksi eri tutkintoa niin kuin sanoitte tai kolme eri tutkintoa niin kuin sanoitte ja ja yhteistyötä lukion ja ammatillisen välillä tehdään ja sitä on tiivistetty noin neljä prosenttia toisen asteen opiskelijoista tekee molemmat eri tutkinnot ja ja se on fine se on hieno asia ja sitä me kannatamme mutta emme kannata sitä että että se tulee yhdeksi mössöksi

meillä on tämmöinen aste ero tässä meidän välillämme mutta ihan hyvä pääasia on että nyt saadaan tämä lukiolaki eteenpäin

mekin kannatamme todellakin että tehdään yhteistyötä laajaa yhteistyötä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välillä käytetään yhteisiä opettajia siinä missä on mahdollista yhteisiä tiloja ynnä muuta lista on pitkä me kannatamme kaksoistutkintoa ja me toivomme todellakin että paikallisesti tätä kehitetään ja mahdollistetaan

meidän pitäisi kehittää myös ammatilliselle koulutukselle jatkossa jotta heillä olisi samanlainen mahdollisuus siihen ottaen tietysti huomioon tämän mitä edustaja multala sanoi että ammatillisessa koulutuksessa saadaan ammatti ja lukiosta lähdetään opiskelemaan jonnekin mutta me emme kannata emme missään nimessä missään olosuhteissa sitä että sisältöjä jotenkin sotketaan tai halutaan hälventää tätä rajaa koska niillä on

arvoisa puhemies

mitä korkeakoulussa opiskelu oikeastaan vaatii ja minkälaista se on lukiouudistus on merkittävä sivistysteko joka tulee lisäämään lukion houkuttelevuutta opetusministerillemme kuuluu erityinen kiitos siitä että uudistuksessa on huomioitu koulutuksen nivelvaihe oikean koulutusalan valintaa helpotetaan uudistamalla sekä itse lukiota että korkeakoulujen valintamenettelyä suomalaiset nuoret aloittavat korkeakouluopinnot keskimäärin kolme vuotta vanhempana kuin monessa muussa euroopan maassa ainoastaan noin kolmannes tuoreista ylioppilaista jatkaa suoraan korkeakouluihin olemme ensinnäkin nähneet jo tänä keväänä kuinka korkeakoulut ovat karsineet raskaita ja valmistautumista vaativia pääsykokeitaan pääsykokeissa pitää palkita motivaatiosta ja soveltuvuudesta alalle uudistava lukiokoulutus antaa tälle työlle vahvan sivistyksellisen pohjan ulkoa opettelu ja istumalihasten testaus eivät sovi moderniin koulutusjärjestelmään toiseksi lukiossa on jatkossa tarjolla enemmän henkilökohtaista ohjausta opiskeluun ja tukea tulevaisuuden koulutusvalintoihin opintojen aikana tarjotaan laajasti tukea oppimiseen tämä on vastaus myös toiveisiin lukiolaisilta jotka ovat nykyisellään kokeneet saamansa opinto ja uraohjauksen liian vähäiseksi lukioille tulee myös ensimmäistä kertaa velvoite tarjota opiskelijalle tämän tarpeen niin vaatiessa erityisopetusta lukion ohjausvelvoite ei jatkossa myöskään lopu ylioppilasjuhliin vaan jälkiohjausta esimerkiksi koulutusvalintoihin annetaan myös valmistumisen jälkeen ja kenties merkittävintä ja opiskelijoiden uravalintaa helpottava ratkaisu on se että lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö tiivistyy uuden lain myötä jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla halutessaan korkeakouluopintoja jo lukion aikana mikä helpottaa itselle sopivan koulutusalan valintaa konkreettinen mahdollisuus osallistua itse luennolle on arvokkaampi kuin yksikään opinto opas ensikäden kokemus helpottaa opiskelijan siirtymistä lukiosta korkeakouluun on myös kuitenkin edelleen muistettava että nuorten riittävä palautuminen ja lepo ja harrastukset ovat tärkeitä nuoren jaksamisen turvaamiseksi niistä ei pidä lähteä tinkimään arvoisa puhemies kaikkea ei tuore ylioppilas tiedä jatkossakaan mutta uudistuva lukiokoulutus takaa sen että tulevaisuuden ylioppilailla on entistä vahvemmat taidot ja tiedot elämää varten tarvitsemme korkeakouluihimme maailmaan maailmaan avoimesti ja myös kriittisesti suhtautuvia todellisia uusia maailman muuttajia

arvoisa puhemies keskityn puheessani kahteen asiaan toinen liittyy lukiolaisen opiskelun edellytyksiin ja toinen tähän katsomusainekeskusteluun haluan vielä siihen sanoa muutaman sanasen ensinnäkin tosiaan niin kuin aikaisemmin jo mainitsin oppilas ja opiskelijahuollon palvelut ovat aika riittämättömällä tasolla tällä hetkellä eriarvoisuus lukiolaisten oppilas ja opiskeluhuoltopalvelujen saatavuudessa kuntien välillä on lisääntynyt kuntaliiton selvityksen mukaan seitsemänkymmentä prosenttia vastanneista kunnista ei ole pystynyt järjestämään oppilas ja opiskeluhuollon palveluja vuonna kaksituhattaneljätoista voimaan tulleen oppilas ja opiskelijahuoltolain vaatimusten mukaisesti aluehallintoviraston selvityksen mukaan kouluissa ja oppilaitoksissa on tarjolla liian vähän psykologipalveluita oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota koulupsykologipalveluiden puutteeseen

mielenterveyden häiriöt ovat nuorten tavallisimpia terveysongelmia ja eri tutkimusten mukaan jopa neljännes nuorista kärsii niistä myös itsetuhoisuus yleistyy nuoruusiässä joka päivä kaksitoista ihmistä jää työkyvyttömyys eläkkeelle masennuksen takia ja puolet heistä on alle kolmekymmentä vuotiaita nuoria onkin erittäin lyhytnäköistä säästää oppilas ja opiskelijahuollosta tai oppilaiden hyvinvointia lisäävistä asioista sillä näiden palveluiden riittämättömyys kostautuu myöhemmin paljon suurempina kustannuksina muun muassa nuorten ihmisten loppuelämän työkyvyttömyytenä puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä nuorelle itselleen ja hänen läheisilleen oppilas ja opiskelijahuoltolaki velvoittaa järjestämään koulupsykologipalvelut myös toisen asteen oppilaitoksissa psykologi on kuitenkin vain seitsemässäkymmenessäviidessä prosentissa lukioista eri lähteitä käyttäen voidaan arvioida että suomesta puuttuu noin kuusikymmentä prosenttia tarvittavista psykologipalveluista samaan aikaan nuorten mielenterveyden ongelmat ovat jatkuvassa kasvussa ja tosiaankin thln kouluterveyskyselyn tuloksissa erityisesti tyttöjen kohdalla niin masennus ahdistus kuin koulu uupumuskin ovat kasvussa perusasteen lisäksi myös siellä toisella asteella lukioissa sama oli nähtävissä lukiolaisten liiton omissakin hyvinvointitutkimuksissa jopa prosenttia vastaajista koki väsymyksen tunnetta viikoittain ja kolmellakymmenellä prosentilla lukiolaisista oli viikoittaisia univaikeuksia onkin tärkeätä että kun keskustellaan keskustellaan lukiokoulutuksesta kun kehitetään sitä ja varataan siihen resursseja niin kiinnitetään todellakin huomiota kouluhyvinvoinnin parantamiseen sillä lukiolaiset itse kokevat opintonsa liian kuormittaviksi sen takia psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen koulukiusaamisen vähentämiseen kouluviihtyvyyden lisäämiseen yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja riittävään tukeen tulee kiinnittää parempaa huomiota ja onkin hyvä että tässä lakiesityksessä on

ei koulussa ole tarjolla katsomusaineita tulisi tarkastella samalla tavalla kuin muita oppiaineita ja sitä koskeva pykälä tulisi tarpeettomana poistaa toisena vaihtoehtona opiskelijan tulisi itse voida valita mitä uskontoa tai elämänkatsomustietoa hän opiskelee jo kerroinkin tuosta lapsiasiavaltuutetun kannanotosta asiaan liittyen tosiaankin uskonnottomienkin opiskelijoiden tilanne paranisi kun elämänkatsomustiedon opetuksen tarjonta vahvistuisi nykyisestä varsinkin pienissä lukioissa lakimuutos ei tältä osin edellyttäisi edes muutosta oppiaine ja tuntijakopäätökseen eikä opetussuunnitelman valtakunnallisiin perusteisiin tai

tulisikin siirtyä uskontokunnista riippumatta kaikille yhteiseen uskontotiedon ja etiikan oppiaineen opetukseen uskonto ja katsomustiedon oppiaineeseen jossa käsitellään laajasti eri maailmankatsomuksia ja uskontoja sekä opiskelijoiden omasta elämästä nousevia uskontoon suvaitsevaisuuteen ja ymmärrykseen kytkeytyviä sisältöjä tähän uskonto ja katsomustiedon oppiaineeseen kuuluisivat arvokasvatuksen ja etiikan osa alueiden lisäksi eri uskonnot ja maailmankatsomukset painopisteenä oma valtauskontomme evankelisluterilainen kristinusko sekä maailmankatsomukset tällaista lähestymistapaa sovelletaan ruotsissa norjassa tanskassa englannissa sekä osassa saksan osavaltioita on myös huomattava ettei suomalainen järjestelmä vastaa euroopan neuvoston kaksituhatta luvulla antamaa suositusta jonka mukaan tulisi olla lähtökohdiltaan akateemista tämän kannan taustalla on ajatus siitä että tieto ja ymmärrys maailman uskonnoista ja katsomuksista osaltaan ehkäisevät kulttuurien välisten konfliktien syntyä ja samalla uskonnon opiskelun uskotaan tukevan historiallista ja kulttuurista lukutaitoa tämä kaikille yhteinen opetus toisi mukanaan monenlaisia hyötyjä tässä oppiaineessa olisi uskontokunnista riippumatta sama kohtelu kaikilla opiskelijoilla mikä edistäisi opetuksen tasa ja yhdenvertaisuutta tällä hetkellähän kaikkien opiskelijoiden oman uskonnon opetusta ei edes voida järjestää nykytilanteessa myös paineet opetettavien uskontojen määrän lisäämiseen kasvavat jatkuvasti esimerkiksi vaikka bahai uskonto mandealaisuus buddhalaisuus ja niin edelleen samalla ongelmat opettajien saatavuuden ja pätevyyden suhteen tulevat aiempaa vaikeammiksi kaikille yhteisessä oppiaineessa ei tarvitsisi enää turvautua koulun ulkopuolisiin opettajiin nykyinen uskonnon opetuksen toteutumistapa ei siis tue dialogia eri uskontojen parissa elävien nuorten välillä vaikka uskontoihin liittyvät kysymykset tulevat ihan koko ajan tärkeämmiksi yhteiskunnan monikulttuuristuessa etenkin täällä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa arvokysymykset korostuvat samalla kun uskonto näkyy nuorten arjessa ja elämänpiirissä yhä enemmän etenkin monikulttuurisimmilla alueilla tärkeisiin kysymyksiin kuten ihmisenä kasvamisen ja elämänhallinnan pohdintaan yhdessä koko luokan kanssa on nykyisin aivan liian vähän mahdollisuuksia nykyään oppilaat hajoavat erilleen kun käsitellään näitä tärkeitä tärkeitä maailmankatsomukseen kasvatukseen moraaliin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä olisinkin todella toivonut että tämä olisi otettu tähän lakiin mukaan jotta asia olisi mennyt parempaan suuntaan mitä tähän rajoittamattomaan ylioppilaskirjoitusten uusimiseen tulee pidän sitä hyvin tärkeänä nyt kun arvosanoilla on suurempi merkitys korkeakouluun pyrkimisessä on hyvin tärkeää että uusia voi niin monta kertaa kuin tarve vaatii jos vaikka on sairastunut silloin kun kirjoitukset ovat

tähän lakiehdotukseen sisältyy monta hyvää asiaa ja harvoin olen kuullut niin paljon myönteisiä arvioita sekä tästä prosessista että lopputuloksesta kuin kuulimme valiokunnassa hyviä asioita ovat oikeus tukeen ohjaukseen erityisopetukseen ja jälkiohjaukseen nämä ovat äärimmäisen tärkeitä elementtejä tässä uudistuksessa mutta täytyy myös että valiokunnassa on esitetty huolia muun muassa rahoituksen riittävyyden suhteen muutama taho painotti sitä että rahoitus ei ole riittävä jos ajatellaan kaikkia näitä uusia tehtäviä mitä sisältyy tähän lakiin ja itse yhdyn tähän huoleen kun olen keskustellut muutaman kunnan ja muutaman lukion kanssa että vaarana on että ei löydy riittävästi rahoitusta tähän kaikkeen hyvään ja hyviin tavoitteisiin

arvoisa puhemies lopuksi yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa on äärimmäisen tärkeä elementti ja olen myös hyvin iloinen että lukion

yleissivistävä rooli tässä säilyy se on äärimmäisen tärkeätä kiitos

arvoisa puhemies hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta on monelta osin tarpeellinen ja perusteltu kokonaisuus vaikka täytyy toki sanoa että mitään mullistavaa uutta tähän lakipakettiin ei sinänsä sisällykään esimerkiksi tuntijako säilyy ennallaan mutta lukiolain uudistus korostaa kuitenkin

opetuksen yleissivistävyyden tärkeyttä ja yleisestikin koulutuksen painoarvoa nopeasti muuttuvassa maailmassamme tämän esityksen tavoitteena on muun muassa lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa ja sen tuottamaa jatko opintokelpoisuutta sekä sujuvoittaa siirtymistä korkea asteelle ja edistää lukiolaisten hyvinvointia me perussuomalaiset kannatamme näitä tavoitteita vaikka näihin lakiehdotuksiin sisältyykin myös muutamia jatkotarkastelua vaativia käytännön näkökulmia kuten täällä on todettu lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoitetaan jatkossa tarjoamaan urasuunnitteluun ja opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta lukion suorittaneille mutta ilman jatko opiskelupaikkaa jääneille henkilöille samoin ohjausta muihin opintoihin hakeutumisessa on tarjottava lukion keskeyttäneille opiskelijoille kuten jo aiemmassa puheenvuorossani korostin opinto ohjaukseen panostaminen on täysin oikea suuntaus jota perussuomalaiset ovat jo pitkään edellyttäneet eräs huolenaiheistamme on kuitenkin se myönnetäänkö järjestäjille riittävät resurssit opinto ohjauksen ja muiden lakimuutosten realistiseen toteuttamiseen tämä näkökulma on tosiaan noussut vahvasti esille myös asiantuntijakuulemisissa niiden perusteella lukioille aiheutuvat lisäkustannukset on arvioitu vahvasti alakanttiin kuten aiemmin totesin tosiasiallisesti lukiokoulutuksen järjestäjille aiheutuvat lisäkustannukset tulee korvata tulevissa budjeteissa täysimääräisesti ei vain osittain kuten nyt ollaan tekemässä arvoisa puhemies lakiesitykseen sisältyvä lukiokoulutuksen järjestäjän velvollisuus toimia yhteistyössä muun koulutuksen järjestäjien kanssa on kannatettava lisää lukio opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksia korkeakouluyhteistyön ohella myös valiokunnan lakitekstiin lisäämä vapaan sivistystyön oppilaitosten kuten kesäyliopiston kanssa tehtävä yhteistyö vahvistaa oppilaitosten kykyä tarjota monipuolista koulutusta kaikkialla suomessa lukion sijainnista tai koosta riippumatta perussuomalaiset kiittävät koko sivistysvaliokuntaa siitä että tämä tärkeä kirjaus saatiin lisättyä lakiin hyvässä yhteisymmärryksessä myönteistä on myös lakiin kirjattu työ ja elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö arvoisa puhemies varsinkin pienten lukioiden toimintaedellytysten turvaamiseen tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota pienten lukioiden toiminta on tärkeää alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta opiskelu pienessä lukiossa voi myös lisätä opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä sekä parantaa turvallisuuden tunnetta tämäkin korostaa pienten lukioiden tärkeyttä ja merkitystä koko maassa on hyvä että tässäkin eduskunnassa käydyssä keskustelussa asiaan on kiinnitetty laajaa huomiota arvoisa puhemies lukiossa ilmeneviin kiusaamistapauksiin on puututtava ajoissa ja nykyistä tehokkaammin lukion rehtorin ja opettajien tulisi olla velvoitettuja puuttumaan koulussa tai koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen väkivaltaan ja häirintään sekä ilmoittaa tästä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan alaikäisen opiskelijan huoltajalle

teemme sen vuoksi pykälämuutosehdotuksen joka velvoittaisi koulun opettajaa tai rehtoria ryhtymään konkreettisiin toimiin tietoonsa tulleen koulussa tai koulumatkalla tapahtuneen kiusaamisen väkivallan ja häirinnän lopettamiseksi sekä ilmoittamaan tästä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan alaikäisen opiskelijan huoltajalle

sisältyvä rajaton uusimismahdollisuus aiheuttaisi lukioille taloudellisia sekä tiloihin ja välineisiin liittyviä ongelmia lisääntyneestä kirjoittajamäärästä syntyisi lukioille myös ennakoimattomia lisäkustannuksia valiokunnan tekemästä rajauksesta huolimatta arvoisa puhemies asiantuntijalausuntojen mukaan vain noin viisi prosenttia hyväksytyn kokeen uusijoista onnistuu arvosanojen korottamisessa uusimiskertojen rajoittamattomuus ei myöskään palvelisi tärkeää tavoitetta lukiosta jatko opintoihin siirtymisen nopeuttamisesta tämä asia on luonnollisesti kiinteässä yhteydessä kaavailtuun pääsykoeuudistukseen mahdollisuus hakeutua jatko opintoihin pääsykokeiden kautta on säilytettävä merkittävänä korkeakoulujen sisäänpääsyväylänä pääsykokeilla on edelleen oma tehtävänsä niin alalle soveltuvuuden kuin motivaationkin mittaajana myös hieman varttuneemmalla iällä ja hakijan koulutustaustasta riippumatta mikä edesauttaisi myös opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista

arvoisa rouva puhemies

joitakin nostoja joita pidän tärkeinä ensinnäkin se että lukio jatkuu yleissivistävänä koulutusmuotona on tärkeää liian paljon yhteiskunnassa tuntuu olevan liikkeellä tällaista historiattomuutta täytyy täytyy hieman tuntea taustoja täytyy tuntea oman maansa muiden maiden ja koko maailman historiaa jotta voi jotenkin kiinnittyä siihen nykyhetkeen ja suhteuttaa asioita sen mukaisesti

lukion muutoksesta kun itse kahdeksankymmentä luvulla kirjoitin ja sitten myöhemmin turun yliopistossa luin historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi niin niin niistä taidoista ja tiedoista vain osa on enää relevanttia tietysti faktatieto osittain pysyy mutta esimerkiksi didaktiikka on muuttunut täysin geneeriset taidot eli siirrettävät taidot tiedon haku epäolennaisen tiedon rajaaminen medialukutaito lähdekriittisyys yhteistyötaidot

näitä taitoja ei korostettu aikanaan sillä tavalla kuin nykyään tehdään ja tämä muutos on kyllä oikein hyvä että niihin kiinnitetään enemmän huomiota tuossa debatissa nostin esiin suulliset taidot meillä on sellainen historia että kirjallista taitoa on korostettu ja korostetaan jatkossakin suullinen taito puhetaito viestintätaidot eivät ole pelkästään kirjallista osaamista se on tärkeätä on jatkossakin tärkeätä en sitä mitenkään väheksy mutta kun lähdetään maailmalle toimitaan erilaisissa työtehtävissä toimitaan yhteistyössä kollegojen kanssa niin täytyy osata kertoa asiansa kertoa se ytimekkäästi osata neuvotella eläytyä siihen tilanteeseen ja jos sitä ei ole harjoitellut niin sitä ei sitten välttämättä pysty tekemään sillä tavalla kuin olisi toivottavaa esimerkiksi usassa suullinen taito ja sen arvostus on aivan eri tasolla kuin suomessa sitä ei ole täällä erikseen mainittu mutta suullisen suullisen taidon ikään kuin tämmöinen läpäisevä periaate

on syytä nostaa kaikissa oppiaineissa näkyville ja näin varmasti enemmän tehdään sitten otan täältä vielä muutaman asian ensinnäkin opiskelun tuki on nostettu valiokunnan esiin ja se on oikein hyvä nuoret ihmiset elävät herkkää hetkeä ja ja oman tulevaisuuden ääriviivojen polun löytäminen ei ole helppo tehtävä ja näitä vaihtoehtoja nykyään on yhä enemmän yhä useampi meistä joutuu opiskelemaan tai itse asiassa saa opiskella uusia ammatteja päivittää omaa osaamistaan jatkuvasti ja lukioikäisenä tarvitaan aikuista tukea opetuksen ja ammatinvalinnan tukea sillä tavalla kuin tässä on kuvailtu ja sitten lopuksi on hyvä että tämä kiusaamis ja häirintäasia on täällä omana kappaleenaan nostettu esille koulutuksen järjestäjä velvoitetaan suojaamaan opiskelijaa kiusaamiselta väkivallalta ja ja häirinnältä tämähän nyt on tietysti itsestäänselvyys mutta koska käytäntö on karumpaa niin tämäkin asia on syytä täällä nostaa esille kuten on nostettukin sivistysvaliokunta edellyttää että kiusaamisella on nollatoleranssi ja tähän sanoisin että pitäisi koskea oppilaiden lisäksi myös opettajia opettajat tekevät tärkeää työtä ja aivan liian usein he joutuvat kiusallisiin ja painostaviin tilanteisiin kiusaamista tulee monelta eri suunnalta ja ja jokaisen pitäisi pystyä toimimaan tahdikkaasti myös opettajia kohtaan

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen esityksen tavoitteena on uudistaa lukiokoulutusta niin että se kykenee vastaamaan tulevaisuudessa yhteiskunnallisen kehityksen uusien tieto ja taitovaatimusten sekä jatko opiskelun ja työelämän muutosten asettamiin haasteisiin

lukiokoulu uudistuksen tärkeäksi teemaksi nousee myös kotitalouden vahvistaminen lukiossa eduskunnan kaksikymmentäviisi vuotta vanhan kotitalouden tukirenkaan puheenjohtajana haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota kotitalouteen ja lukiodiplomeihin kotitalous on laaja alainen yhteiskunnallinen ja monitieteinen oppiaine kotitaloudessa opitaan arjen taitoja ja elämänhallintaa tasa arvoa yhteistyötä ruokakulttuuria asumiseen ja kuluttajana toimimiseen liittyviä asioita kotitalouden opiskelu on toiminnallista ja vuorovaikutteista opittu tieto sovelletaan käytäntöön ja välttämätöntä opiskelijan oman elämän ja hyvinvoinnin kannalta kotitalousopetus seuraa yhteiskunnan muutosta ja nostaa käsiteltävät asiat nuorten maailmasta se valmentaa työelämään opettamalla kriittistä ajattelua ongelmanratkaisutaitoja ja taloustaitoja sekä teknologiaosaamista digitalisaation myötä kuluttajaosaaminen ja tiedonhankinta korostuvat arjen taidoissa maksaminen ja sopimusten teko tapahtuvat verkossa yhteiskunta palvelullistuu ja palveluiden hankkiminen vaatii enemmän osaamista kuin yksittäisen tuotteen ostaminen uudet kotitaloudessa tarvittavat taidot eivät enää siirry sukupolvelta toiselle vaan ne on opittava koulussa nuorten velkaantuminen ja talousosaamisen puute nostetaan esiin säännöllisesti eri foorumeilla kotitalousopetuksen vahvistaminen lukiossa vastaa tähän tarpeeseen lukiotasolla opiskelijoiden ymmärrys ja kiinnostus talousasioihin mahdollistaisivat kotitalouden opetuksen syventämisen talous ja kuluttaja asioissa asumisen sisällöissä ja yksilön ja perheen hyvinvoinnissa lukion kotitalousopetuksessa yhteiskunnassa laajasti vaikuttaviin ilmiöihin ja kehityssuuntiin kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon voidaan tarttua konkreettisesti ja kehittää toimintavalmiuksia tulevaisuuden kotitalouksille

nyt mahdollista opiskella kotitaloutta ja kotitalouden lukiodiplomeja suoritetaan vuosittain mutta valitettavasti vain muutamia jotta opiskelijat eri puolilla maata olisivat tasa arvoisessa asemassa tulisi kaikissa lukioissa olla mahdollisuus opiskella kotitaloutta lukiodiplomin suoritusmahdollisuus niin kuin sanottu on osassa lukioita on hyvä että hallituksen esityksessä lukiodiplomit nostetaan nyt lain tasolle se jää kuitenkin vieläkin vapaaehtoiseksi velvoittavuutta ei lukioille tule ja näin oppilailla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukiodiplomien suorittamiseen

tarjolla yksi viiva kolme valinnaista kurssia kurssien oppimäärän pohjalta voisi jatkossa osallistua kotitalouden ylioppilaskirjoituksiinkin esimerkiksi irlannissa kotitalous on yksi ylioppilaskirjoitusten aine samoin japanissa yliopiston kotitalousopettajan koulutuksessa on luotu osaamista kotitalouden opettamiseen lukiossa jo vuosien ajan uutta osaamista ei siis tarvitse luoda vaan ottaa jo olemassa olevat resurssit käyttöön huomiota on kiinnitettävä myös korkeakouluopiskelijoiden valintaan opiskelijan tulisi taito ja taideaineopintoihin pyrkiessään voida hyödyntää lukion taito ja taideaineopintoja pisteytystyökalussa on oltava mahdollisuus huomioida taito ja taideaineiden lukiodiplomit tässä lopuksi haluaisin käyttää vielä hetken nostaakseni esiin lukion kalleuden opiskelumateriaalista on sanottu että lukion suorittamisen kokonaiskustannukset voivat nousta jopa kahteentuhanteenkuuteensataan euroon opiskelumateriaalista opiskelijoille aiheutuvia kustannuksia tulee laskea valtionavustuksella voitaisiin alentaa näitä kustannuksia ja samalla parantaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta opiskelumateriaalin hankinta on erityisesti monelle pienituloiselle perheelle todella haastavaa varsinkin jos lapsia on useita on huolehdittava siitä ettei vähävaraisten perheiden kuten yksinhuoltaja ja monilapsisten perheiden lasten opiskelu tai vaikeudu sen vuoksi etteivät varat riitä opiskeluun tarvittaviin tarvikkeisiin kaikille perhetaustasta tai varallisuudesta huolimatta on turvattava ja mahdollistettava myös lukiokoulutus

arvoisa rouva puhemies tämä käsittelyssä oleva lukiolakiesitys on valmisteltu hyvin ja tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa uusi lukio kiertueiden yhteydessä kentän ja asiantuntijoiden näkemysten huomioon ottaminen tuo tärkeää lisäarvoa tämän lainsäädännön tekemisessä laaja alainen yleissivistys ja akateemiset taidot ovat tulevaisuustaitoja kansainvälistyminen asettaa uudenlaisia vaatimuksia osaamiselle nyky yhteiskunnassa tarvitaan erityisesti vuorovaikutus ongelmanratkaisu ja teknologiataitoja monilukutaitoa kriittistä ajattelua ja luovuutta lukio opinnoissa kehitetään myös opiskelijan taitoja perustella näkemyksiään ja toimia yhdessä osaamistaan jakaen yksilön hyvän elämän edellytyksiin kuuluvat myös esteettinen ja eettinen osaaminen itsetuntemus sekä yleinen elämän ja arjen hallinta ja terveyden vaaliminen kuten olemme tänään täällä jo useamman kerran kuulleet lukiodiplomit tuodaan nyt lakiin on hyvä että opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa myös aineissa jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin lukiodiplomien antaminen säilyy edelleen lakiehdotuksen mukaan vapaaehtoisena vaikka en yleensä ole kannattamassa ylenpalttista säätelyä niin opiskelijoitten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi lukiodiplomien tulisi mielestäni olla kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavia on syytä tutkia tulevaisuudessa myös se miten diplomia ja lukio opintojen aikana tehtyjä oppiainerajat ylittäviä töitä voisi nykyistä tehokkaammin hyödyntää jatko opintoihin hakeutuessa edustaja tanus nosti tuossa äsken kotitalouden mutta nostaisin myöskin yrittäjyyden sellaiseksi joka saattaisi sisältää mahdollisuuden diplomiin siellähän on hyvin monialaiset osaamistarpeet samoin tulisi myöskin voida osoittaa osaamistaan nykyistä monipuolisemmin projektit ryhmätyöt työnäytteet tulisi rakentaa kokonaisuuksiksi eräänlaisiksi kansioiksi portfolioiksi jotka voisivat toimia keskeisenä osaamisen osoituksena korkeakoulupaikkaa haettaessa uskon että tällaiset oppikansiot motivoisivat oppikansiot motivoisivat oppilaita sitoutumaan lukio opintoihin nykyistä tiiviimmin jo ensimmäiseltä luokalta alkaen kaikille lukiota käyville nuorille tulee taata yhtäläiset mahdollisuudet opiskella monipuolisesti ja riittävän laajasti eri oppiaineita jotta heillä olisi edellytykset löytää löytää niiden joukosta jatko opintojen kannalta itselleen tarpeellisimmat ja kiinnostavimmat opiskelijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää että heille taataan mahdollisuus riittävään lähiopetukseen kaikissa oppiaineissa lukion koosta ja sijainnista riippumatta ja niin kuin äskeisessäkin puheenvuorossa todettiin toisen asteen opintojen suorittamisen pitää olla mahdollista nuorelle perheen varallisuudesta riippumatta hallitus päättikin julkisen talouden suunnitelmassa myöntää oppimateriaalilisää pienituloisten perheiden alle kaksikymmentä vuotiaille opiskelijoille tämä nuorten yhdenvertaisuutta parantava taloudellinen tuki koskee sekä lukio ammatillisen koulutuksen opiskelijoita tärkeää on myös mahdollistaa nuorten lukiokoulutukseen osallistuminen kotoa käsin turvaamalla lukiokoulutuksen saavutettavuus koko maan kattavalla lukioverkostolla pienissä kunnissa lukion ja perusopetuksen yhteistyöllä ja yhteisillä aineenopettajilla saadaan järjestettyä laadukasta opetusta tässä laissa tulee lukiokoulutuksen järjestäjille velvoite tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tämä takaa kaikille mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin ja suorittaa korkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestetty opintojakso lukioiden ja korkeakoulujen välistä pitkään jatkunutta yhteistyötä on jo nykyisellään tehty eri puolilla suomea yllättävän paljon sekä isoissa että myöskin pienissä lukioissa tämä osoittaa yhteistyön tarpeellisuuden ja on hyvä että se nytten kirjataan myöskin lakiin täällä on kannettu huolta siitä että on tärkeää huolehtia siitä että yhteistyö mahdollistetaan kaikille lukioille myös sellaisille lukioille joiden lähellä ei ole korkeakoulua ja on myös huolehdittava siitä että vastavuoroisesti korkeakoulujen on ryhdyttävä yhteistyöhön lukioiden kanssa

opetuksen ja opiskelun digitalisoitumisen vaikutuksia oppimiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin ei vielä juuri tunneta tarkasti oppimisvaikeuksia omaavien opiskelijoiden kohdalla vaikutukset vaikutukset voivat olla monensuuntaisia ja yllättäviä jatkossa tulee varmistaa se ettei aiheuteta uudenlaista uhkaa opiskelijoiden yhdenvertaisuudelle ja lisätä opinnoissa syrjäytymisen riskiä tässä yhteydessä on syytä mainita myöskin se että

saa olla este

arvoisa puhemies täällä on tänään nostettu oppiaineista elämänkatsomustieto ja uskonto hyvin vahvasti esille kuten on jo aikaisemmin todettu tässä ehdotuksessa ei ole kajottu ei niitten sisältöihin eikä tuntimäärään mutta on syytä tuoda esille myöskin se että valiokuntakuulemisessa nostettiin myös muita oppiaineita vahvasti esille asiantuntijat kantoivat huolta erityisesti esimerkiksi matematiikan ja laajemmin luonnontieteiden osaamisen tasosta jonka nostamiseksi on tarpeen tehdä jatkossa uudistuksia sekä perusopetuksessa että lukiossa lukiossa opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus yksilöllisiin ja syventäviin opintoihin ja vielä sanon lyhyesti koulutuksen yhteistyöstä toisella asteella yhteistyö on erittäin kannatettavaa ja on tärkeää että molemmissa molemmissa oppilaitoksissa hakeudutaan yhteistyöhön tämä laki ja ammatillisen koulutuksen laki eivät estä yhteistyötä

arvoisa puhemies todella tämä lukiolaki on yksi hallituksen parhaita esityksiä ehkä ikävää sanoa mutta viikon kahden päästä kun varhaiskasvatuslaki tulee olemassa olevin tiedoin tilanne on aivan toisenlainen iso iso harmin paikka arvoisa puhemies laaja alainen sivistys ja koulutuksen tasa arvo ovat keskeisiä sosiaalidemokraattien koulutuspolitiikan tavoitteita lukion tehtävänä on antaa hyvä yleissivistys kehittää ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta sekä vahvistaa kriittistä ja loogista ajattelua kansainvälistyvässä maailmassa monipuolinen kielitaito on erityisen arvokas tarvitaan myös kriittisen ajattelun vahvistamista uudenlaista oppimista yhteisöllisyyttä jota olemme tässä keskustelussa paljon peränneet sekä tiiviimpää vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan

asioiden monitieteinen lähestyminen nähdäkseni lukiokoulutuksessa on ylikorostunut valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin ja vastaavasti lukiokoulutuksen yleissivistävät tavoitteet katsonkin ettei pelkkä valinnaisuuden lisääminen vastaa lukiolaisten tarpeisiin lukiossa ei pidä pakottaa opiskelijoita ennenaikaisiin tärkeitä sisältöjä poissulkeviin valintoihin lukioiden opinto ohjauksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota jotta yksilölliset opintopolut voidaan toteuttaa ja hakeutumista lukion jälkeisiin opintoihin nopeuttaa nykyisellään valtaosalla lukioista korkeakoulutukseen hakeutuvista ei oikein ole selvää kuvaa mihin tehtäviin erilaiset opintoalat johtavat lukio opintoihin pitäisikin pyrkiä sijoittamaan nykyistä enemmän työelämään tutustumista opiskeluaikana ja vapaa aikana jonka avulla ymmärrys korkea asteen opintosuunnista voi selventyä mikä nopeuttaa hakeutumista korkea asteella ja vähentää virhevalintoja varmaan tässä tämä nyt käynnistyvä laajempi yhteistyö korkeakoulujen kanssa on on ihan ihan hyvä hyvä juttu lukiokoulutuksen kehittämisessä siihen varattavissa resursseissa on erityisesti huomiota kiinnitettävä tähän kouluhyvinvoinnin parantamiseen lukiolaiset kokevat opintonsa liian kuormittaviksi siksi psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen koulukiusaamisen vähentämiseen kouluviihtyvyyden lisäämiseen yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja riittävään tukeen on kiinnitettävä parempaa huomiota arvoisa puhemies täällä käydyssä keskustelussa jo sosiaalidemokraattien taholta nostettiin esille tämä tämä hallituksen lakiesityksessä hyvin heikolle hapelle jäänyt näkemys lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä tämä yhteistyöhän on mielestäni tällaista modernia osaamis

ja jos nyt tässä saan lainata esimerkiksi sakki ryn lausuntoa sivistysvaliokunnalle niin he olisivat toivoneet lakiin myös tarkempaa kirjausta yhteistyövelvoitteen kasvattamisesta lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välillä siis he toivovat todellista yhteistyön tiivistämistä kaksoistutkinnon suorittamisen helpottaminen ja yhteistyö kieltenopetuksessa olisivat esimerkiksi sellaisia alueita joissa yhteistyötä voitaisiin nykyisestä kasvattaa

iso ammatillisen koulutuksen reformi ja lukiouudistus olisivat kulkeneet enemmän niin kuin käsi kädessä ja nyt vielä toistan sitä vaikkei edustaja vahasalo ole paikalla että lukiolla on oma tehtävänsä ja ammatillisella koulutuksella oma tehtävänsä ei tässä kukaan ole enää nuorisokoulua haikailemassa anteeksi että nyt tätä jankkaan mutta minua itseänikin kiusaa sellainen asenneporvarillisuus ettei perehdytä riittävästi asioihin vaan joistain vanhoista juoksuhaudoista kaivetaan näkemykset ja niille perustelut

arvoisa puhemies lukiolaki on tosiaan tänään täällä istuntosalissa ja ja siitä tulee aika paljon plussaa kyllä hallitukselle tämä on hyvä esitys mutta varhaiskasvatuslaki on ensi viikolla ja siinä esityksessä olisi kyllä paljon korjattavaa lukiolain uudistaminen ja päivittäminen on ilman muuta kannatettavaa ja ja kiitokset hallitukselle siitä hyvästä että tämän eteen tehdään töitä esityksen lähtökohdat lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa edistää lukiolaisten hyvinvointia ja sujuvoittaa siirtymistä korkea asteen opintojen pariin ovat sellaisia ettei niistä voi ajatella pahaa edes opposition kansanedustajakaan vaikka esityksessä on paljon hyvää niin löytyi sieltä kuitenkin monia kohtia joissa on parantamisen varaa opinto ohjaus ja sen tehostaminen on tärkeää nuorten tulevaisuuden kannalta opinto ohjauksen riittämättömyys on yleisesti tunnistettavissa oleva ongelma ja on hyvä että siihen puututaan urasuunnittelun ja jatko opintoihin ohjaamisen lisääminen edellyttää tarvittavia lisäresursseja hyvät uudistukset voivat hyytyä jos lakimuutosten toteuttamiseen ei tarjota riittäviä taloudellisia resursseja onko koulutuksen järjestäjille luvassa riittävästi pelimerkkejä opinto ohjauksen terästämiseksi se on tärkeä kysymys myös lukioiden ja ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen on on hyvä asia mutta menestyksekäs toteuttaminen vaatii paljon työtä lukioiden ja ammattioppilaitosten yhteistyötä ei pidä myöskään mitenkään unohtaa meillä on paljon erikokoisia lukioita jotka sijaitsevat pitkin maata lukioiden koko lukumäärä ja sijainti hankaloittavat korkeakouluyhteistyön käytännön toteuttamista jos esimerkiksi suuri lukio sijaitsee ison ammattikorkeakoulun kupeessa yhteistyö tuskin tuottaa harmaita hiuksia mutta sen sijaan pienelle syrjäseudun lukiolle yhteistyön toteuttaminen on haastavampaa korkeakoulujen näkökulmasta lukioiden runsas määrä suhteessa korkeakoulujen määrään voi muodostua haasteeksikin lukioverkoston maanlaajuisesta kattavuudesta on kuitenkin ehdottomasti pidettävä huolta tämä on pidettävä mielessä myös lukioiden ja muiden opinahjojen yhteistyössä esimerkiksi vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa olisi hyvä tiivistää yhteistyötä tämä olisi hyödyksi erityisesti pienemmille lukioille rahoituksen osalta pienten lukioiden porrastettujen lisien on säilyttävä yhteisölliset pienet maaseutulukiot ovat usein nuorille todella tärkeitä sillä ne mahdollistavat tämän yleissivistävän koulutuksen käymisen ilman muuttoa pois kotoa vaikka postinumero ei olisi ihan nolla nolla lukiolaisten hyvinvoinnin edistäminen on yksi uudistuksen keskeinen tavoite perussuomalaisten mielestä koulukiusaamiseen puuttumiseen velvoittamisen suhteen esitys kaipaa kuitenkin terästystä koulun henkilökunnan velvoitetta puuttua koulukiusaamiseen on tiukennettava kiusaamiseen häirintään tai väkivaltaan on puututtava välittömästi ja asiasta on ilmoitettava molempien osapuolten huoltajille tai muulle lailliselle edustajalle asianomaisten ollessa alaikäisiä rehtorin ja opettajien tulee myös omalla toiminnallaan pyrkiä ennaltaehkäisemään kaikin mahdollisin tavoin kiusaamista kiusaaminen on niin vakava ongelma että sen kitkemiseen tulee todella panostaa lukiotasollakin asiantuntijakuulemisessa lukiolaisten liitto toi tämän vahvasti esille koulukiusaamisesta ovat myös perussuomalaiset tehneet aiemmin lakialoitteen arvoisa puhemies ylioppilastodistuksen painoarvon lisääminen opiskelijavalinnassa ei ole yksiselitteisen hyvä asia tämä uudistus jättää paljon potentiaalisia nuoria paitsioon ulkopuolelle on oikein että lukiomenestyksestä palkitaan mutta tämä toteutuu jo hyvin nykyisellä järjestelmällä emme myöskään kannata rajatonta ylioppilaskokeen uusintamahdollisuutta totta kai pitää voida uusia mutta riittää jos hyväksytyn kokeen saisi uusia kahdesti ja hylätyn kolmesti jos koetta saa uusia rajattomasti niin mitkä ovat seuraukset toteutuuko hallituksen tavoite saada nuoret jatko opintojen pariin nopeammin voin epäillä tätä tämä malli mahdollistaa tutkinnon jyvittämisen siten että panostaa yhteen kahteen aineeseen kerralla tämä on kuitenkin mahdollista etenkin niille jotka voivat asua kotona pidempään ja keskittyä lukemiseen ilman että tarvitsee perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen mennä töihin poikien kohdalla asepalvelus hankaloittaa puolestaan uusimista onko tämä järkevää jo nyt on havaittavissa trendi että yliopistot ja korkeakoulut täyttyvät tytöistä ja samanaikaisesti poikien syrjäytyminen yleistyy arvoisa puhemies aivan lopuksi vielä totean soveltuvuustesteistä meillä on aloja joilla soveltuvuustestien pitää olla tulevaisuudessakin mukana yksi sellainen ala on hoiva ala kiitos

arvoisa rouva puhemies yhdyn tässä oikeastaan melkein jokaiseen aikaisempaan puhujaan jotka ovat todenneet että käsillä on on hyvä hyvä laki jossa on paljon kehuttavaa oikeastaan omatkin huomioni pohjautuvat ennen kaikkea kehittämisehdotuksiin ajatuksiin ja ja sitten käytännön toimeenpanoon miten vahvistetaan sitä tai huomioidaan nimenomaan yksilöllisesti kaikki nuoret mutta myöskin ehkä tunnistetaan niitä erilaisia ryhmiä joilla on erilaisia tarpeita haluan myöskin kiittää edustaja elomaata vielä erikseen hän äsken vaikuttavasti kiusaamisen ehkäisystä se on tärkeää siitä ei voida koskaan tässä salissa puhua liikaa on tosi tärkeää että se nostetaan esille ja mahdollisimman paljon myöskin konkretian kautta ja tiedän että edustaja elomaa on paljon tämän asian eteen tehnyt myös sillä tasolla että on paljon kuunnellut niitä ihmisiä jotka näiden tilanteiden kanssa juuri tälläkin hetkellä kamppailevat ympäri suomea

että iso hyöty ja mahdollisuus on myös siinä että me voimme taas huomioida erilaisia nuoria sekä niitä nuoria joilla on hirveän selkeitä käsityksiä omista jatko opintopoluista ja tulevaisuudenkuvasta mutta myöskin niitä nuoria joille korkeakoulussa opiskelu on äärimmäisen vierasta tai ei ole minkäänlaista mallia siihen vaikka omassa perhepiirissä tai siinä elinpiirissä

laaja itse ajattelen että tässä yhteystyössä tulee iso haaste myös rehtoreille eli näkisin että on myös täydennyskoulutuskysymys ja johtamiskysymys siinä miten tämmöistä yhteistyötä uusia erilaisia kokoonpanoja innovaatioita luodaan toivottavasti rehtorit saavat siihen myöskin riittävän tuen ja sitten olisin halunnut vielä nostaa uudelleen tämän erityistuen ja opinto ohjauksen merkityksen jotka ovat tosi hienoja ja työkaluja ja on tärkeää että niitä lisätään silloin ajattelee esimerkiksi opinto ohjauksen näkökulmasta että jälleen kerran on tosi tärkeää tunnistaa eritaustaiset nuoret ja siinä ohjauksessa näiden nuorten tarpeet ihan liikaa meillä on vielä tälläkin hetkellä lehtiotsikoita missä puhutaan vaikka maahanmuuttajataustaisista nuorista ja siitä tietynlaisesta tarinasta jossa kauhean vahvasti tarjotaan tietyntyyppisiä aloja minne hakeutua näkisin että tässä on oivallinen paikka myöskin tähän kysymykseen jälleen kerran tarttua kun me tuomme siihen lisää vahvistusta me tuomme yksilöllisyyttä

arvoisa puhemies uusi lukio tulee vihdoin tämä on ollut pitkään odotettu ja toivottu uudistus koska lukionkin tulee mukautua muuttuvaan maailmaan oli aivan oikea päätös käynnistää lukioiden uudistaminen lukiouudistuksen tavoitteet ovat ensinnäkin lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä korkeakouluihin jatko opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona toiseksi vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä kolmanneksi sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea asteelle hallituksen esitys on valmisteltu hyvin ja se on tehty tiiviissä yhteistyössä kentän kanssa tästä erityiskiitoksen ansaitsee opetusministeri grahn laasonen arvoisa puhemies uusi lukiolaki pitää sisällään erinomaisia elementtejä joilla uudistukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa uusi lukio on avoin kansainvälinen sekä yleissivistävä ja vastaa tulevaisuuden osaamistarpeiden haasteisiin pidämme kiinni kuitenkin lukion vahvasta yleissivistävän koulutuksen roolista lukiolaki vahvistaa opiskelijoiden oikeutta henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen tämä on yksi keskeisin lukiolain mukanaan tuoma uusi oikeus lukiolaisille opintojen henkilökohtaistaminen mahdollistaa yksilöllisemmät opintopolut ja tarjoaa mahdollisuuden omien vahvuuksien löytämiseen opinto ohjauksen vahvistaminen paitsi lainsäädännöllä myös hallituksen jo päättämin lisäresurssein on tärkeä osa tätä uudistusta jälkiohjausvelvoite helpottaa erityisesti niitä opiskelijoita jotka eivät heti lukion jälkeen pääse toivomaansa opiskelupaikkaan tai jostain muusta syystä kaipaavat lisätukea lukion loppumisen jälkeen aivan samaa mieltä siitä että opinto ohjauksenkin kehittämistä edelleen on syytä jatkaa ja ja varmistaa se että myös opinto ohjaajilla on on oikeat tiedot ja taidot ja avoin mieli että jokaiselle tarjotaan niitä mahdollisuuksia jotka hänelle hänelle parhaiten sopivat eikä anneta asenteiden rajoittaa tässä ja toivonkin että tähänkin asiaan kuten edustaja toivola tuossa kiinnitti huomiota myös paneudutaan tulevaisuudessa koulutuksen järjestäjä velvoitetaan lukiolaissa niin korkeakoulujen kuin työelämän kanssa jatkossa koko maassa ei vain korkeakoulukaupungeissa on jokaisella lukiolaisella oikeus niin sanottuihin kurkistusopintoihin korkea asteelle parhaimmassa tapauksessa tämä tarjoaa jo lukiovaiheessa mahdollisuuden selvittää onko unelma ala itselle juuri se ajatellut ja oikea joka tapauksessa kurkistuksilla voidaan parantaa lukiolaisten käsitystä eri alojen alojen opinnoista ja antaa paremmat mahdollisuudet valita tuleva opintoala lukion oppimäärään ei olla esittämässä muutoksia siirtyminen kursseista opintopistejärjestelmään mahdollistaa rajat ylittävien opintokokonaisuuksien suunnittelua ja helpottaa siirtymistä korkea asteen opintoihin opintojen vertailtavuus lisäksi paranee opintopistejärjestelmää on tulevaisuudessa hyvä kehittää edelleen niin että opintopisteet olisivat mahdollisimman hyvin hyväksi luettavissa luettavissa korkea asteella arvoisa puhemies lukiolain uudistus sisältää myös kirjauksen opetuksen järjestämisestä siten että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä yrittäjyysosaamistaan tämän toteuttamisessa on koulutuksen järjestäjillä paljon vapausasteita mutta on erittäin hyvä että lainsäädännöllä ohjataan siihen että jokaisen lukiolaisen oikeuksiin kuuluu entistä paremmat kansainväliset tiedot ja taidot sekä valmiudet pärjätä työelämässä tai ryhtyä yrittäjäksi arvoisa puhemies lukiolaki sai valiokunnan asiantuntijakuulemisissa paljon myönteistä palautetta tämä kertoo osaltaan siitä että jo valmisteluvaiheessa asiantuntijat ovat päässeet kertomaan omia näkemyksiään jotka on uudistusta tehtäessä otettu huomioon asia joka herätti hieman vastustusta liittyy ylioppilastutkintoon sisältyvien kokeiden rajattomaan uusimismahdollisuuteen tämä liittyy korkeakoulujen valintakoeuudistukseen jossa ollaan lisäämässä ylioppilastutkinnon painoarvoa korkeakouluihin haettaessa uudistus on kuitenkin perusteltu jotta opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä opiskelemaan suoraan toivomalleen alalle sivistysvaliokunta ehdottaa omassa mietinnössään kuitenkin yhtä lausumaa tähän liittyen eduskunta edellyttää että hallitus seuraa ylioppilastutkinnon kokeiden rajoituksettoman uusimisen vaikutuksia tämä mahdollistaa sen että asiaan voidaan tarvittaessa palata kuitenkin valiokunnan asiantuntijakuulemisissa tuotiin esille myös se että ammattitaitoinen opinto ohjaus ja opinto ohjaamisen lisäys sekä se että jokainen joka ylioppilastutkintoa lähtee lähtee kirjoittamaan tietää sen että se on joka kerta kuitenkin melkoinen ponnistus osaltaan varmasti vähentää uusimistarvetta toisaalta myös ylioppilastutkinnon suorittamisen aikataulu tai oikeastaan opintojen suorittamisen aikataulu pysyy tässäkin esityksessä samana eli lukiokoulutus on jatkossakin pääsääntöisesti kolmevuotinen koulutus kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen velvoitteiden nostaminen lakiin on myös erittäin tervetullut uudistus jokaisella on oltava oikeus käydä koulua ja opiskella turvallisessa ympäristössä arvoisa puhemies koulutuspolitiikan yhden kulmakiven muodostaa tavoite siitä että jokainen perusasteen päättänyt suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon osaamistason määrätietoisella nostamisella parannetaan suomen kilpailukykyä vahvistetaan asemaamme koulutuksen kärkimaana ja parannetaan jokaisen ihmisen mahdollisuuksia rakentaa itselleen hyvä tulevaisuus tähän tavoitteeseen tällä kaudella toteutetut toisen asteen uudistukset myös pyrkivät uudistusten tosiasiallinen toteutuminen ratkaistaan aina kuitenkin lopulta kentällä opetushallituksen tuleekin ohjeistaa ja seurata lukiouudistuksen toimeenpanoa ja tukea riittävästi koulutuksen järjestäjiä tässä työssä

rouva puhemies on ilo osallistua keskusteluun hallituksen esityksestä tai itse asiassa valiokunnan mietinnöstä liittyen hallituksen esitykseen joka sisältää myönteisiä uudistuksia ja aivan erityisesti kipeästi tarvittua lukio opintojen sujuvoittamista kohti siirtymistä jatko opintoihin ja sitä että vahvistetaan lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoitetta erityisesti korkeakoulujen välisen yhteistyön osalta yhdyn kyllä edustaja elomaan ajatukseen siitä että on tärkeää tiivistää yhteistyötä myös muihin suuntiin esimerkiksi vapaan sivistystyön toimijoihin ylioppilasjuhlien aikaan kävin keskustelua useiden tuoreiden ylioppilaiden ja ja lukiolaisten kanssa ja siellä tästä uudistuksesta nousi kyllä hyvin vahvasti esiin myönteinen odotus sille että ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen ylioppilaskokeen arvosanaa saisi yrittää korottaa rajoituksetta itsekin pidän tätä kyllä myönteisenä uudistuksena vaikka ymmärrän sen että se saattaa tuottaa tiettyjä käytännön ongelmia mutta kyllä ylioppilaskirjoituksiin yhdistyy paljon sellaista tarpeetonta dramatiikkaa ja paineita ja on hyvä että eivät jää liian rajallisiksi liian rajallisiksi ne kerrat kun kun voi sitten sitä osaamistaan olla näyttämässä sen takia kannatan tätä tätä esitystä ja uskon että se on käytännössä tuoreiden lukiolaisten nykyisten lukiolaisten näkökulmasta se melkeinpä odotetuin uudistus tässä

arvoisa rouva puhemies niin kuin täällä kollegat ovat todenneet tämä lukiolain uudistus on ehdottomasti tarpeellinen ja tässä uudistuksessa on erityisesti tarkoitus madaltaa sitten näihin jatko opintoihin siirtymistä tosin tietenkin kritiikkiäkin kuulee että onko nyt niin että sitten entistä aikaisemmin lähdetään erikoistumaan ja että lukion tällainen yleissivistävyys tässä kärsii no sinällänsähän näihin opintoaineisiin ja niihin kuuluvien opintojen määrään ja pakollisuuteen ei ole tässä tarkoitus puuttua mutta esimerkiksi se että on mahdollisuus korkeakoulussa käydä tutustumassa siihen mitä kenties tulevaisuudessa on opinnoissa edessä saattaa olla kyllä monelle kimmoke ehkä sitten taas joltakin karsia sellaisia opintoaloja missä on ollut ehkä epärealistisia haaveita arvoisa rouva puhemies tässä on myös erittäin

jota on tuotu esille että opiskelijalla on oikeus saada tätä henkilökohtaista opinto ohjausta ja erityisesti vielä siinä vaiheessa niillä opiskelijoilla joilla opinto oikeus on päättymässä tai joitten opinto oikeus on jo päättynyt ja lukiokoulutuksen oppimäärä on suoritettu mutta jotka ehkä kenties sinä samana vuonna eivät ole päässeet jatko opintoihin tämä on semmoinen tärkeä siinä vaiheessa sitten ei pysty hakeutumaan oikealle alalle ei saa sitä opastusta jonka tarvitsee niin hyvin helposti lähtee lähtee sellainen kierre että että jäädään sitten kenties odottamaan seuraavaa ja seuraavaa kevättä ja hyvin nopeasti voi tulla erilaisia muita ongelmia siinä nuoren ihmisen elämässä on kuitenkin tärkeää huolehtia riittävistä resursseista kun luvataan että tämä on henkilökohtaista niin on tärkeää huolehtia myöskin että nämä resurssit ovat riittävät tämä ylioppilastutkinnon uusimiskertojen rajoittamattomuus on hyvä myös että siihen on laitettu tämä lausuma koska kuitenkin voi olla että se saattaa tässä samassa yhteydessä kun ollaan sitten muuttamassa korkeakoulujen hakujärjestelmää kyllä tietysti johtaa sellaiseen uusimis ja uusimis ja uusimiskierteeseen tätä on kyllä varmasti syytä katsoa millä tavalla sitten opiskelijat oikeasti tätä oikeutta käyttävät täytyy ottaa myöskin huomioon se että tällä hetkellähän aika monet nuoret panttaavat sitä opiskelupaikan vastaanottamista koska he tietävät että sitten seuraavan kerran jos he ottavat sen opiskelupaikan vastaan jos he yrittävät hakea kenties sille mieluisammalle alalle he joutuvat tähän niin sanottuun kolmenkymmenen prosentin kiintiöön elikkä tipahtavat tästä ensikertalaiskiintiöstä tämähän sitten selkeästi vaikeuttaa sitä sisäänpääsyä sille alalle jolle ehkä kaikkein eniten halajaisi arvoisa rouva puhemies oikeastaan nämä keskeisimmät kohdat halusin nostaa tässä puheenvuorossa esille on huomioitava nämä resurssit kunnille ylipäätänsäkin meillä ei sitten myöskään pienten lukioiden kohdalla saisi tapahtua niin että alueellinen

arvoisa puhemies tässä keskustelussa täytyy kiittää useita kollegoja hyvistä puheenvuoroista erityisesti haluaisin vielä nostaa edustaja elomaan ja ja edustaja toivolan puheenvuorot joissa nostettiin nämä meidät vakavat kysymykset kiusaamisesta vähemmistöistä he ovat näistä puhuneet myös meidän aikana hyvin syvällisesti ja laajasti perehtyen arvoisa puhemies pyysin tähän loppuun vielä puheenvuoron oikeastaan sen vuoksi että täällä salissa käytiin tämän keskustelun aikana keskustelua vielä tästä elämänkatsomustiedon ja uskonnon opetuksesta halusin ehkä korostaa vielä sitä että tähän asiaan liittyy kaksi erillistä asiaa jotka myös tulevat esiin tuolla lausumissa kun niistä äänestetään ensinnä on siis kysymys vastalauseen lausumassa tulevasta esityksestä jossa siis esitetään sitä että elämänkatsomustieto avattaisiin kaikille avoimeksi katsomusaineeksi mitä se ei siis tällä hetkellä ole se ei siis ole kaikille avoin ja valittava ja toisaalta on erillinen kysymys tämä tavoite tästä yhteisestä katsomusaineesta jonka puolesta täällä salissa ovat puhuneet tänään esimerkiksi edustajat eloranta ja andersson yhteinen katsomusaine on ollut myös sosiaalidemokraattisen puolueen tavoitteena

kolmen oppositiopuolueen yhteiseen vastalauseeseen liittyen lukiolakiin lausumaehdotuksena olemme kirjanneet näistä kahdesta tavoitteesta siis vain ensimmäisen eli tämän elämänkatsomustiedon vapaan valinnan mutta emme yhteistä katsomusainetta tässä tapauksessa perustelu oli ennen muuta se että laissa ei nyt muutenkaan puututa oppiaineiden sisältöihin tai oppiainejakoon haluan kuitenkin arvoisa puhemies omasta puolestani tässä yhteydessä nostaa tähän yhteiseen katsomusaineeseen liittyvään keskusteluun asian joka on vaikuttanut nimenomaan omaan henkilökohtaiseen kantaani joka on jossain määrin vuosien mittaan muuttunut se muuttui kaikkein voimakkaimmin siinä kohtaa kun filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat otti asiaan kantaa viime vuoden keväällä ja siitä asti olen nähnyt että on erittäin tärkeää että me vahvistamme nimenomaan että omana oppiaineenaan joka on kaikkien valittavissa tässä lausunnossa jonka filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat silloin antoi sanotaan muun muassa katsomme että yhteiseen katsomusaineeseen liittyy vaikeita ongelmia jos käyttöön otettaisiin yhteinen katsomusaine on vaarana että elämänkatsomustiedon opetus kärsii eniten tähän viittaa esimerkiksi helsingin eurooppa koulun esimerkki kun katsomusopetus yhdistettiin siitä tuli uskontotietoa näin on käynyt myös monissa muissa euroopan maissa muun muassa ruotsissa

eli lausumassa tulemme esittämään nimenomaan tätä avaamista kaikille opiskelijoille ikään kuin askeleena eteenpäin kiitos

arvoisa puhemies haluan vielä nostaa esiin sen seikan että tässä esityksessä ja uudistuksessa lasketaan aika paljon nimenomaan opinto ohjauksen varaan ongelmana on kuitenkin se että opinto ohjauksen mitoituksesta puuttuvat sitovat normit eikä niitä olla tässäkään esittämässä ja tähän tietenkin liittyy myös kysymys resursseista ne hyvät tavoitteet joita tässä lukiouudistuksessa esitetään ja ja tavoitellaan on koulutuksen resurssipulan ja resurssileikkausten vuoksi ongelmallista saavuttaa sen vuoksi yhdyn tähän mietintöön liitettyyn vastalauseeseen siinä tähän ponteen kolme jossa esitetään että eduskunta edellyttää että lukioiden opinto ohjauksen laatu ja saatavuus turvataan säätämällä asetuksella enimmäisohjattavien määrä kahteensataan opiskelijaan opinto ohjaajaa kohden itse en usko että tavoite hyvästä opinto ohjauksesta toteutuu ilman että säädetään asia sitovalla normilla jolloin kaikki lukio opiskelijat riippumatta kunnan päätöksistä ja riippumatta lukiosta ovat samanarvoisessa asemassa

vielä totean että olen edustaja torstin kanssa samaa mieltä tästä johtopäätöksestä liittyen yhteiseen katsomustietoon vaikkakin hiukan eri perusteilla mutta mutta myös kuin elämänkatsomustiedon opettajat ovat todellakin vakuuttavasti perustelleet sitä minkä takia on hyvä että on nämä erilliset katsomusaineopinnot olemassa enkä myöskään kannata tätä pontta joka on liitetty

mietintöön vastalauseeseen kahden liittyen siihen että käytännössä painopistettä siirrettäisiin elämänkatsomustiedon suuntaan lukio opetuksessa

arvoisa rouva puhemies halusin tässä ottaa vielä puheenvuoron sanoakseni että tässä hallituksen esityksessä on on todella paljon hyvää ja ymmärrän niin että valiokunta on tehnyt huolellista työtä ja on paljon kuultu asiantuntijoita mutta haluaisin tässä korostaa että vaikka meillä on kuinka hyvä esitys ja kuinka hyvä koulu lukio niin on todella huolehdittava siitä ettei vähävaraisten perheiden esimerkiksi yksinhuoltajien tai monilapsisten perheiden lasten opiskelu keskeydy tai vaikeudu sen vuoksi etteivät varat käytännössä riitä opiskeluun ja kaikkiin siihen tarvittaviin tarvikkeisiin meillä on selkeää näyttöä siitä että peruskoulun jälkeen opinnot jättävä nuori ajautuu helposti syrjäytymiskierteeseen ja moniin vaikeuksiin jos ajatellaan niin monella nuorella voi olla vaikea sanoa ääneen todellisia syitä ongelmien takana on helpompi jättäytyä pois koulusta kuin hakea tukea esimerkiksi pakollisen opiskelumateriaalin hankintaan pelastakaa lapset ry on myös kiinnittänyt tähän huomiota ja heidän mukaansa nimenomaan juuri rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este järjestön mukaan jopa joka neljännellä toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä rahapula on ollut vaikuttamassa siihen että opinnot ovat jääneet kesken ja on sanottu että alle kahdeksantoista vuotiaista suomalaisista lapsista yli satatuhatta kuuluu pienituloiseen perheeseen siinä mielessä vaikka tämä ei nyt ole tämän hallituksen esityksen sisältöydin tässä yhteydessä haluaisin nostaa tämän ongelman ja haasteen esiin ja toivoisin että tähän kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota meillä on iso ongelma että meillä lapset ja nuoret syrjäytyvät ja toisaalta ongelmaa nimenomaan siinä että on esteitä kouluttautumiselle kun meillä on hyvä koulujärjestelmä myös lukiojärjestelmä

ja lukiosta pois jättäytyminen olisi sitten se varsinainen ydinsyy siellä siinä mielessä myös koulua koulun resursseja lapsia ja lukioikäisiä nuoria ja ja heidän perheitään ajatellen toivoisin että tässä olisi myös semmoinen kokonaisvaltainen inhimillinen ote ja myös sinne opinnonohjaukseen ja terveydenhuollon edustajiin puhun nyt terveydenhoitajista myös lukiossa heidän

arvoisa puhemies on ihan pakko tässä ensin korjata se että kuntien valtionosuuksista tai lukioista ei ole tällä hallituskaudella leikattu ja nyt mitä tulee tähän opinto ohjaukseen hallitus on jo kehysriihessään päättänyt että siihen tullaan osoittamaan lisämäärärahoja ja niiden on arvioitu myös riittävän siihen tarpeeseen minkä tämä uusi laki tuo joten

ja ja se se totta kai on asia jota tulee tulevaisuudessakin seurata sen haluan vielä kommentoida että yhdyn myös siihen käsitykseen jonka edustaja torsti tässä toi esiin uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta henkilökohtaisesti kannatan tässä myös valinnanvapautta eli jokaisella olisi mahdollisuus valita haluaako osallistua uskonnon vai elämänkatsomustiedon opetukseen riippumatta siitä mihin uskontokuntaan kuuluu

käsitystä siitä että uskonnonopettajat eivät kannattaisi yhteistä katsomusta käsitykseni mukaan aika laajasti kannattavat mutta tämä keskustelu varmaan käydään sitten laajemmin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esityksessä esitetään säädettäväksi uusi yksityistielaki joka korvaa vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme voimaan tulleen lain yksityisistä teistä eli voisi tuosta vuosiluvusta jo todeta että varmasti päivittämiselle on tarvetta lain tavoitteena on luoda edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykyisissä olosuhteissa huomioiden muun muassa kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muutoksen sekä toisaalta luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet kun puhutaan yksityisteistä on syytä muistaa että niiden varrella on arvioitu asuvan noin puoli miljoonaa ihmistä ja että kesämökkejä näiden teiden alueella sijaitsee lähes tämän lain kohdalla on tärkeää mainita myös se että kulkeminen jokamiehenoikeuden nojalla ja muu kuin säännöllinen kulkeminen yksityistiellä jäävät luvanvaraisuuden ulkopuolelle tarkoitus on tällä lainsäädännöllä selkeyttää ja modernisoida voimassa olevaa lainsäädäntöä niin kirjoitustavaltaan kuin sisällöltäänkin lupamenettelyitä selkiytetään ja kevennetään kuntien tielautakuntia koskevista säännöksistä luovutaan ja niille aiemmin kuuluneet tehtävät siirretään muille viranomaisille nyt käsittelyssä olevalla lailla on tarkoitus selkiyttää eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen ja ylläpidon sekä niillä liikkumisen suhteen lailla pyritään myös kannustamaan tieosakkaita järjestäytymiseen ja yksityisteitä koskevan hallinnollisen tiedon ylläpitoon tiekuntien oman vastuun lisääminen on sinällään kannatettavaa mutta seurantaa ja mahdollisia toimenpiteitä vaatii se jos käytäntö osoittaa että hallintolain mukainen viranomaisneuvonta jää puutteelliseksi yksityistieasioissa neuvonnan avulla voidaan myös osaltaan hillitä kuluriskiä yksityisteihin liittyvissä riita asioissa olen saanut käsitellä tätä kokonaisuutta niin lausunto kuin mietintövaliokunnassa kuulemisissa ja valiokuntakäsittelyissä on tullut hyvin selväksi että yksityisteiden kohdalla riita asiat ovat valitettavasti kovin yleisiä saattaapa meillä salissa olevillakin olla kokemuksia näistä kun yksityisteitä koskevat riita asiat siirtyvät kiinteistönmuodostamistoimituksiin ja moitekanteet käräjäoikeuksiin on äärimmäisen tärkeää varmistaa jo ihan kustannussyistäkin se että mahdollisimman suuri osa riidoista saadaan ratkaistua sovittelumenettelyissä tieyhdistysten tuella valtiolla pitää huom pitää olla iso rooli neuvonnan ja tuen järjestämisessä tämän lain muuttuessa ja voimaantulon yhteydessä laki tulee voimaan kaksituhattayhdeksäntoista alusta tätä on käsitelty liikenne ja viestintävaliokunnassa asiasisällöllisesti yksimielisesti ja asiasisältö on kaikella tavalla hyvin kannatettava varsinkin sen jälkeen kun hallitus itse toi siihen täydennysesityksen joka poisti kaikki viittaukset maakuntauudistukseen

arvoisa rouva puhemies

suuri oikeastaan yksityistiemenettelyä ja ja tällaista merkitystä ei naapurimaissakaan ole olemassa yksityisteiden varrella todellakin asuu kuten edellinen puhujakin totesi lähes puoli miljoonaa pysyvää asukasta ja sen lisäksi yksityisteiden varsilla on on paljon mökkejä vapaa ajan asutuksia sen lisäksi siellä kulkee biotalous kaikkinensa me saamme metsästä puuta ja muuta raaka ainetta jotka kulkevat hyvin paljon yksityisteitten varsilla samoin pohjoisen ja erityisesti itä suomen matkailu kulkee yksityisteiden varsien kautta on siis kansantaloudellisesti ja myöskin ihmisten liikkuvuuden kannalta merkittävää yksityisteitä suomessa on noin kolmesataakuusikymmentätuhatta kilometriä se on erittäin paljon ja jos ajattelee sitä mitä eduskunta taloudellisesti satsaa niihin niin suhde on aika vääristynyt

myöskin meidän

pystyy käyttämään näitä yksityisteitä tulevaisuudessa

vaikka meidän ei sinänsä puhuta rahoitustasosta rohkenen sanoa sen ääneen että tulevat eduskunnat pitäkööt huolen siitä että yksityisteiden rahoitukseen saadaan rahaa ja myöskin tuntuvia korotuksia koska semmoinen

on esimerkiksi koettu tarpeelliseksi niin että voimme pitää pitää yllä hyvää yksityistieverkostoa koko suomen alueella arvoisa puhemies yksityistielain käsittelyssä teimme todella hartaasti töitä uudistaen tätä vanhaa lainsäädäntöä nykyaikaiseksi esimerkiksi sitä miten tiekunnat tulevaisuudessa tulevat kokoontumaan miten sähköisiä digitaalisia välineitä voidaan voidaan käyttää hyödyksi hallintoa ajatellen miten avustusjärjestelmät tulevaisuudessa tulevat tulevat muuttumaan niin että että kun kun me saamme suomeen maakuntahallinnon niin maakunnat tulevat periaatteessa sitten viranomaisina käyttämään tätä yksityistieavustuksen jakamista tulevaisuudessa maakunnissa mutta tietysti nämä

tässä laissa on jouduttu riisumaan koska me odotamme maakuntalain käsittelyä toisten valiokuntien toimesta tänne isoon saliin sitten voimme täydentää tätä yksityistielain menettelyä maakuntienkin osalta suurimpina suurimpina uudistuksina laissa on on kunnallisten tielautakuntien lakkauttaminen osana hallitusohjelman kuntien tehtävien vähentämistavoitteita hallituksen esityksen mukaan käräjäoikeuksien

tehtävät tehtävät lisääntyvät lisääntyvät hieman kun aiemmin tielautakunnissa ratkaistut tiekunnan päätöksiä koskevat moiteasiat siirtyisivät käräjäoikeuksien ratkaistaviksi tiekunnan sisäinen sisäinen oikeusmenettelyn käyttöön ottaminen mahdollinen viranomaisten antama neuvonta sekä kustannusrasitteen kasvu pitäisivät hallituksen esityksen mukaan tehtävien määrän kohtuullisena näiden tielautakuntien sijaan siis tiekunnat tulevaisuudessa hallinnoisivat tiekunnan tiekunnan osakkaiden toimintaa ja kokonaisuudessaan valitusmenettelyt tulevat muuttumaan siinä siinä määrin valiokunnassa voi sanoa kuitenkin hieman ristiriitaisesti mietittiin sitä että että oikeuden kuitenkin pitää pitää olla mukana siinä miten miten valitukset tulevaisuudessa menevät kun ne kun ne menevät hieman kauemmas kuin vain kunnallisiin tielautakuntiin missä niitä on tällä hetkellä hyvin paljon ratkaistu sopimusteiden osalta entinen käytäntö jatkuu niiden hallinnointia

ei alisteta tähän yksityistielainsäädännön tulkintaan ja niitä voidaan edelleen avustaa niin kuin myöskin yksityisteitä tulevaisuudessa kuntien omasta kukkarosta jos poliittinen tahto siellä kunnissa on sellainen

niin sopimusteiden kuin

valtioapukelpoisuuttahan tulevaisuudessa hieman tässä laissa tarkennettiin eli niiden pitää olla järjestäytyneitä ja ja siinä mielessä oikeuskelpoisia saamaan valtionavustusta siis järjestäytyneitä tiekuntia jos valtion avustusta näiden teiden kunnostamiseen tulevaisuudessa haetaan näemme tärkeäksi että kun on kyseessä vanha laki jota uudistetaan ja hyvin paljon uusia käytäntöjä tulee tulee myöskin sinne kuntiin ja tiekuntiin tulevaisuudessa niin tiedotuksen ja neuvonnan pitää olla sellainen että että sitä on saatavilla olemme hyvässä yhteistyössä tehneet esimerkiksi tieyhdistyksen kanssa tätä keskustelua ja ja myöskin ymmärtäneet että yhdistys esimerkiksi voisi olla tiedottamisen ja neuvonnan yksikkö josta kansalaiset tiekunnan osakkaat ja ja hallinnon edustajat saisivat tulevaisuudessa tietoa että mikä muuttuu miten muuttuu ja miten toimitaan sitten uuden lain myötä tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies

tämäkin virhe tulee korjattua tai paremminkin puute vuosikymmeniä toiminut laki ei ole enää tämän päivän tämän ajan mukainen yksityisteiden merkitys suomessa on äärimmäisen tärkeä kun on se reilu kolmesataatuhatta kolmesataatuhatta kilometriä yksityisiä teitä suomessa ja ne noin puoli miljoonaa asukasta ja veikkaan vähintään saman verran kesäasukkaita jotka näitä teitä käyttävät plus sitten jokamiehenoikeuden mukaan vapaasti niin tämä joukko kun liikkuu näitä teitä pitkin niin ymmärtää jo hieman saa pienen vaisun kuvan siitä mikä on tämän tieverkon tärkeys ja sitten kun siihen vielä lisätään se että kaikki se puutavara mikä suomen metsistä hakataan tai energiapuu tai marjat ja sienet mitä myydään sitten markkinoille kaikki tämä kuljetus lähtee aina liikkeelle yksityisteiltä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta voi sanoa että yksityistiet ovat

tämän yhteiskunnan kannalta se käyntiin paneva voima ja ajatelkaa tätä tilannetta suomessa on puhuttu pitkään siitä pitäisikö pitäisikö meillä yksityisteiden rahoitusta parantaa aikanaanhan silloin esko ahon hallituksen aikaan se oli vielä jollakin tasolla mutta sen jälkeen se on on se muutama miljoona euroa mikä sieltä tulee käytännössä menee pariin kohteeseen ja tienhoitoon ei ollenkaan jää rahaa elikkä tieosakkaat maksavat käytännöllisesti katsoen koko tämän rahan minkä yksityisteiden ylläpito maksaa oikeastaan jos tarkastellaan asiaa ihan kansantalouden ja rahojen

ei rahoita yksityisteitä vaan se on juuri päinvastoin joka ainoassa laskussa minkä yksityisteiden hoito aiheuttaa olkoon se sitten sorastusta lanausta aurausta tai mitä muuta tahansa arvonlisävero ja arvonlisävero kertyy valtion kassaan ja tämä arvonlisävero on monin monin verroin suurempi mitä valtio yksityisteille yksityisteille rahaa antaa kun me puhumme jokamiehenoikeudesta suurena oikeutenamme niin kannattaisi joskus pysähtyä miettimään niitä tieosakkaita jotka loppujen lopuksi sen lystin maksavat niille yksityisteille meidän perhe kahdessa yksityistiessä kesämökkitien tieosakkaita taitaa olla suuruusluokassaan kaikkinensa noin kaksitoista kappaletta jotka maksavat tieyksikkömaksua vuosittain ja näiden osakkaiden käyttö tähän tiehen on noin yhdelle promille yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia on kesälomiaan siellä siellä järvialueella viettäviä turisteja jotka eivät pennin pyörylää maksa tiehoidosta tiehoidosta mutta tielain mukaan meidän on pidettävä se kunnossa toki me sen pidämme mutta kysymys on siitä onko tämä oikeudenmukaista tielautakuntien poisjääminen on mielestäni hieman arveluttava seikka se valtava asiantuntemus joka kuitenkin pienissäkin kunnissa näissä asioissa on ollut ymmärrän sen että aika kun kehittyy ja maakuntauudistus tulee niin sitä taustaa vasten tämä on ihan hyväksyttävissä oleva ja toimiva ratkaisu mutta paikallinen tuntemus kun jää pois niin se mielestäni hieman heikentää tilannetta mutta uskon kyllä vakaasti siihen että uuden maakuntahallinnon myötä saamme tähän asiaan toimivan ratkaisun sellaisen neuvottelukunnan tai riitojenratkaisuelimen joka toimii samalla samalla myös neuvoa antavana elimenä niin että tällaiset riidat voidaan ratkaista mahdollisimman lähellä sitä tiealuetta ettei tarvitsisi mennä oikeuskäsittelyihin on syytä muistaa tiekuntien kaikki tiekuntien asiamiehethän sen tietävät että yksi oikeuskäsittely jos mennään oikeutta käymään helposti maksaa kahden kolmen vuoden tienhoitomaksujen määrän että siinä taas osakkaat kaivavat sitten kuvetta eivät ne jokamiehenoikeuden perusteella liikkuvat ihmiset vaan tiekunnan osakkaat se aivan erinomaisen hyvä muutos mikä tähän yksityistielakiin tulee on että jos yhteiskunnan tarvitsemille rakenteille kuten kaapeloinnit ja tällaiset rakenteet esimerkiksi valokuitutekniikan rakentaminen seutukunnalle tarvitaan tarvitaan luvat niin tiekunta voi antaa sen luvan vetää tiealueelle ne kaapelit lain mukaanhan se yksityistiellä oleva maa on maanomistajan maata ja tähän asti on tarvittu maanomistajan lupa mutta tämän jälkeen tiekunta voi vapaasti päättää haluaako se niitä rakenteita sinne vai ei tässä on menty valtavasti eteenpäin ja toivon että tämä tämä asia nyt hyväksytään tässä suurten suurten aplodien kera koska tämä on todellinen edistysaskel ja parantaa yhteiskuntarakenteiden rakentamista ja lopuksi arvoisa puhemies jokamiehenoikeudesta vielä sen verran pari sanaa että jokamiehenoikeus on suomessa erittäin hyvä asia ja sitä lämpimästi kannatan mutta yhteiskunnassa on ymmärretty niin että se on ikään kuin ilmainen palvelus mitä saa käyttää marjareissuilla sienireissuilla ja niin edelleen olen samaa mieltä että sen pitää edelleen olla ilmainen ja kaikille kansalaisille saavutettavissa marjareissut ovat kaikkein hienoimpia muistoja itsellenikin jo pikkupojasta lähtien mutta tässä yhteiskunnan pitää ottaa myös vastuuta niin että näille tiekunnille annetaan sitä pientä avustusta aikanaan kuten sanoin esko ahon hallituksen aikaan tässä maassa oli vielä aidosti tieavustuksia jotka riittivät myös tiekunnan hoitorahoihin tänä päivänä katastrofipaikkaukseen jonkun sillan särkymiseen tai sitä rahaa saada vähän lopun maksavat tiekunnan osakkaat ellei sitten alueen kotikunnan kassasta löydy rahaa mutta kuntien talouden tuntien ei sitä rahaa sielläkään hirveän paljon ole toivon että jonain päivänä tässä talossa ymmärretään yksityistieverkon tärkeys tälle maalle ja annetaan sitä tieavustusta tälle alemmalle tieverkolle jotta saadaan ne tiet pidettyä kunnossa esimerkiksi tämän päivän puurekat eivät kulje enää sillä vanhalla tiellä se tarvitsee rungon vahvistuksen ja siltojen vahvistuksen kestääkseen kymmenien tonnien lisäykset kokonaispainoihin kun vielä voimassa olevan yksityistielain aikana kuorma autojen paino on kasvanut kymmenillä tonneilla on helppo ymmärtää että kyllä tarvitaan uusi laki välittömästi ja tarvitaan myös yhteiskunnan rahaa että yksityistiet pysyvät kunnossa ja ennen kaikkea yhteiskunta toimivana

arvoisa rouva puhemies

mielestä tärkeää että kunnissa on vähintään yksi virkamies jonka tehtävä on käsitellä yksityisteitä koskevia asioita erittäin hyvä ja tärkeä asianosto uudistusta koskevassa kansalaiskeskustelussa on noussut esiin sopimusteiden asema sopimustielle ei lainsäädännössä ole tälläkään hetkellä määritelmää puhuttaessa niillä tarkoitetaan yleensä teitä joiden käytöstä on sovittu henkilöiden kesken tai teitä joille ei ole perustettu tiekuntaa mutta joiden osakkaat ovat sopineet tienpidosta keskenään yksityistielain avustuksia ei sovelleta sopimusteihin eikä siten myöskään avustuskriteereitä tämä vastaa hyvin nykyistä käytäntöä kunnat voivat siis edelleen avustaa sopimusteitä jos ovat näin aiemminkin toimineet arvoisa puhemies avustuskriteerien tarkentumisen myötä tiekunnan perustamista ja lakkauttamista helpotetaan sen voi jatkossa tehdä ilman yksityistietoimitusta pelkällä osakkaiden omalla sopimuksella jatkossa valtio kunnat ja maakunnat voivat olla tiekuntien osakkaita valtio voidaan myös velvoittaa osakkaaksi hyötyjä maksaa periaatteella mahdollistetaan tienpidon kustannusten jakaminen laajemmalle yksityistietä käyttävälle joukolle valtion ei olisi enää mahdollista käyttää yksityisteitä yleensä ilman lupaa ja korvauksia samaan kastiin kuuluisi jatkossa vaikkapa monia ja niiden osakkaita korpeava liikennevirasto nyt sekin joutuisi osakkaaksi tai selkeästi tienkäyttäjänä korvausvelvolliseksi arvoisa puhemies posti vapautettaisiin tiemaksuista ja erillisistä käyttöluvista laajan yleispalveluvelvoitteensa vuoksi aivan oikeutetusti muille käyttömaksuja voitaisiin määrätä takautuvasti enintään kolmen vuoden ajalta käyttömaksuun velvoitetut antavat selvityksen tienkäytöstään tiekunnalle tai osakkaille minkä perusteella maksun suuruus määritetään uudistuksen myötä kunnalliset tielautakunnat siis lakkaisivat tämän vuoksi on tärkeää että nivelvaiheessa panostetaan yksityistieasioita koskevaan neuvontaan kuten täällä on jo aika useassa puheenvuorossa otettu esille tielautakuntia vastaavat ja sovittelupalvelut toteutetaan jatkossa maakunnissa valiokunta on myös kantanut huolensa lain muutosten seurannasta laajan yksityistieverkoston toimivuuden kannalta onkin varsin välttämätöntä että mahdolliset epäkohdat laissa korjataan ripeästi

arvoisa rouva puhemies

on erittäin hyvä että yksityistielakia ruvetaan päivittämään tämä on niin vanha laki että on aika muotoilla sitä uuteen muotoon on joitakin asioita mitkä tässä painavat mieltä ennen kaikkea näiden tieriitojen osalta kun itsekin olen joskus ollut niissä mukana selvittämässä mitenkä niistä pääsisi sovinnolla hyvään ratkaisuun niin

olisin kaivannut sitä että jollakin tavalla tähän olisi saatu mukaan jonkun kuntien

sitä kaipailin tämä siirtäminen käräjäoikeuteen saattaa tulla erittäin kalliiksi käydä käräjiä epävarmassa tapauksessa saattaa käydä niin että vähävarainen kaveri ja osakas saattaa jättää asian riitauttamatta ja ja hänen oikeusturvansa ei toteudu kun ei ole tämmöistä sovittelulautakuntaa sovittelemassa minä toivon että nimenomaan panostetaan sitten jatkossa tämän muutoksen yhteydessä ja neuvontaan sitä tarvitaan erittäin paljon jotta tämä asia tulee hyvin hoidettua eteenpäin mutta muutos on joka tapauksessa tarpeen tehdä tässä vaiheessa

arvoisa puhemies kuten edeltävät puhujat ovat jo moneen kertaan todenneet yksityistielain uudistamiselle on tosiaan korkea aika vanha laki on kuusikymmentä luvulta eikä vastaa nykyajan tarpeisiin jopa lain kieli on niin vanhaa etteivät kaikki sitä enää ymmärrä yksityistielaki on niin kutsuttu kansalaislaki jota tavalliset kansalaiset joutuvat lukemaan soveltamaan arjessaan eivät vain juristit suuri osa suomalaisista on yhden tai useamman yksityistien osakas siksi on ensiarvoisen tärkeää että laki on selkeä ja yksiselitteinen ja tätä korostaa se että monen yksityistien varrella asuu iäkästä väkeä uudesta yksityistielaista tiedottaminen ja neuvonta onkin ensiarvoisen tärkeää selkeät jopa selkokieliset ohjeet lain tulkinnasta on saatava julki jo ennen lain voimaantuloa ohjeita on täydennettävä sitä mukaa kun kentältä saadaan kokemuksia lain kipupisteistä kuten hyvin tiedämme tieriidat ovat osa suomalaista tapakulttuuria tienkäyttöoikeuksista tielinjauksista ja tienpidon kustannuksista riidellään paljon kaikissa tiekunnissa ei olla puheväleissä vaikka tonttinaapureita ollaankin siinä on myös yksi tämän uuden yksityistielain suuri riski vanhasta yksityistielaista on paljon vanhaa oikeuskäytäntöä jonka avulla on voitu ilman käräjille menoa päätellä miten eri tilanteissa kannattaa toimia kuka kustantaa puuliiterin katolta yksityistielle putoavan lumen auraamisen milloin tieosakkaan tontilta tielle kaatuneen puun saa kaataa ja kenelle kaadettu puu ja sen oksat kuuluvat miten yksityistien varrella asuvien ammatinharjoittajien tienkäyttö pisteytetään nyt kun laki uudistuu moni vanhakin riita voi päätyä käräjäoikeuteen etenkin kun ristiriitoja aiemmin ratkoneet kuntien tielautakunnat samalla lakkautetaan näiden ristiriitojen helpottamiseksi valiokunta muutti lain pykälää siten että jos käyttömaksusta ollaan erimielisiä se on käsiteltävä tiekunnan kokouksessa ja vasta sen jälkeen ulosottokelpoinen suuri osa tieriidoista kun koskee nimenomaan maksuja tämän lain vaikutuksia tieosakkaiden oikeusturvan toteutumiseen on joka tapauksessa seurattava tarkoin harva uskaltaa viedä riitaa muutaman sadan euron tiemaksusta käräjäoikeuteen jossa kulut nousevat helposti kymmeniintuhansiin euroihin ja kuten eräs tuttu lakimies totesi tämähän on täysin selvä tapaus voitat jutun seitsemänkymmenen prosentin todennäköisyydellä varakas tieosakas voi pelotella oikeudenkäyntikuluilla uhkaamalla köyhemmät osakkaat tahtoonsa vaikka tapaus olisikin täysin selvä viimeistään maakuntauudistuksen yhteydessä jos se nyt tulee tulisikin ehdottomasti luoda maakuntatasolle riittävästi resursoidut yksityistieasioiden neuvonta ja sovittelupalvelut tai velvoittaa maakunnat rahoittamaan esimerkiksi tieyhdistysten tuottamia vastaavia palveluita

ratkaisemiseen esimerkiksi valiokunnan mietinnössä esiin nostetun sopimustien on tulkittu eri kunnissa tarkoittavan eri asioita ja tästä syystä valiokunta katsoi tarpeelliseksi määritellä sopimustien vielä mietinnössään jotta edes uuden lain tulkinta olisi tältä osin yksiselitteistä arvoisa puhemies valiokunta teki yksimielisesti hallituksen esitykseen useita muutoksia joiden tarve kävi kuulemisissa ilmeiseksi monet näistä muutoksista perustuvat käytännön kokemuksiin yksityisteiden varrelta esimerkiksi valiokunta pidensi yksityistien käytöstä perittävän korvauksen vanhenemisaikaa vuodesta kolmeen vuoteen eli korvaus voidaan periä takautuvasti kolmen vuoden syynä tähän ovat olleet kokemukset siitä että tien käyttäjää on ollut joissain tapauksissa vaikea jäljittää eikä käytön kestosta tai laajuudesta ole aina ollut tietoa tieosakkaiden ei voida edellyttää olevan yksityisetsiviä jotka juoksevat kuvaamassa tielläkulkijoiden rekisterikilpiä ja osaavat selvittää esimerkiksi tien käyttäjän salaiseksi merkitsemiä yhteystietoja valiokunta lisäsi yksityistien käyttäjille velvollisuuden antaa selvitys tienkäytöstään jos käyttö velvoittaa käyttömaksun suorittamiseen alun perinhän tämä perustui lähinnä tien käyttäjän hyvään tahtoon vastaavasti tiekunnille annetaan oikeus määrätä käyttömaksu arvion perusteella jos selvitystä ei ei tämä selkeyttää tilannetta huomattavasti ja vähentää verenpainelääkkeiden kysyntää tiekunnissa valiokunta lisäsi tieosakkaille myös velvollisuuden antaa itsestään tiekunnalle tarpeelliset tiedot osakasluetteloa ja maksuunpanoluetteloa varten nykyäänhän tiekunnat eivät aina edes tiedä ketkä kaikki ovat tieosakkaita joilla on oikeus tienkäyttöön tai sitä miten ihmeessä heihin saa yhteyden kun tiedot on julistettu salaisiksi arvoisa puhemies uusi yksityistielaki selkeyttää yksityisteiden hallintoa mutta varmasti syntyy myös ristiriitoja siksi lain käytännön vaikutuksia etenkin tieosakkaiden oikeusturvaan on seurattava tarkoin ja korjattava mahdolliset ongelmat ripeästi ja on laissa yksi iso kysymysmerkkikin joka voi tuottaa kiperiä riitoja kiperiä riitoja viidennessä pykälässä säädetään tiealueen sekä näkemäalueen ja suoja alueen määräämisestä ja se mahdollistaa purkaa tiealueelta sekä kahdentoista metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta ulottuvalta näkemä ja suoja alueelta muu kuin asuinkäytössä oleva rakennus rakennelma tai kasvillisuus jos liikenneturvallisuus sitä välttämättä vaatii myös tälle alueelle rakentaminen voidaan estää jos liikenneturvallisuus sitä välttämättä vaatii purkamisen edellytykset ovat tiukat eikä purkumahdollisuuden uskota johtavan tiekunnan mielivaltaan mutta en ihmettelisi jos tämä pykälä olisi yksi ensimmäisistä joita tästä laista puidaan oikeudessa

arvoisa rouva puhemies

vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme suomessa astui voimaan yksityistielaki jota nyt ollaan muuttamassa ei sitä kolme vuotiaana oikein tiennytkään kuinka hyvä laki oli että se on näinkin kauan voimassa mutta toisaalta kultaisella kuusikymmentä luvulla silloin tehtiin monia hyviä päätöksiä ja hyviä ratkaisuja syntyi tietenkin hyvä vuosikerta yksityistie ja ja sen merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle suomalaiselle ihmiselle on korvaamaton näin voisi sanoa se että niiden ympärillä asuu puolimiljoonaa suomalaista on tietenkin merkittävä asia mutta erityisen merkittävää se on suomalaisen yhteiskunnan elinkeinojen ja vapaa ajan kannalta moni mökkiläinen ajelee yksityisteitä pitkin suurten metsäyhtiöiden puutavara liikkuu yksityisteitä pitkin marjastajat käyttävät jokamiehen oikeuttaan ja liikkuvat yksityisteillä samoin matkailijat kolmesataakuusikymmentätuhatta kilometriä arviolta se määrä mitä suomessa on yksityisteitä ja tietämättämme ajelemme niillä jokainen kansalainen vuoden aikana yksityistielakiin kuuluu myös lossiliikenteestä oma osionsa se on saaristolaisille tärkeä osio

on sellainen asia mikä puhuttaa aina kunnat tänä päivänä ja onneksi myös tulevaisuudessa voivat rahoittaa yksityisteitä tänä päivänä myös valtio osallistuu sen rahoitukseen maakuntauudistuksen astuessa voimaan yksityisteiden rahoitus siirtyy maakuntien vastuulle ja toivottavasti siellä ymmärtäväiset maakuntavaltuutetut tietävät myös mikä on yksityisteiden merkitys täällä on jo käytetty arvioita että aina eri hallitukset ratkaisevat merkittävällä tavalla rahoituksen se pitää paikkansa ja tällä hetkellä muistamme jokainen edustaja täällä salissa kuinka aina ennen joulua käymme budjettikeskusteluja ja ja kuinka ison keskustelun yksityistierahoitus silloin saa sen merkitys tulevaisuudessa ehkä hieman vähenee koska maakuntien vastuulle rahoitus pääsääntöisesti tulee siirtymään mutta onneksi myös kunnilla tämä rahoitus ja avustusmahdollisuus säilyy

kunnallinen tielautakunta lakkautuu tämän lain myötä ja vastaava tiekunta ja sen hallinnointi siirtyy sitten maakuntien alle teiden täytyy järjestäytyä jotta ne ovat avustuskelpoisia ja tämä on tämän lain yksi tärkeimpiä asioita mistä pitää muistaa informoida ja tiedottaa tiekunnille ja yksityisteiden varrella asuville suomalaisille jotta tapahtuisi riittävän ajoissa ja tiet täyttäisivät tämän avustuskelpoisuuden neuvonta ja sovittelupalvelut täällä on nostettu monissa osissa esiin mahdollinen riitatapaus riitely on niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa ansiokkaasti kuvattiin valitettavan usein suomalaisissa yksityisteiden

voisiko sanoa aika sellainen tavanomainen asia

valmistelujen jälkeen tämä siirtyy järjestäytyneille tiekunnille ja sitä kautta mikäli siellä ei sopua synny tulevat käräjäoikeudet sitten ratkaisemaan nämä riitatapaukset ja kenties muutama lisätapahtuma sitten käräjäoikeuksillekin tulee tärkeä asia tässä yksityistielaissa on myös se miten maksut

määräytyvät nämä tiekunnat määrittelevät maksut ja maksuja voidaan siten periä mutta on hienoa huomata että nämä yleispalveluvelvoitteet niin kuin esimerkiksi postiliikenne turvataan ja niille tätä maksua ei voida osoittaa mutta muille tienkäyttäjille perusteetta jos se poik keuksellisen kovasti rasittaa teitä voidaan maksuja neuvottelun kautta osoittaa mutta käytännössähän tiekuntien osakkaat

rahoittavat ja sillä lailla tämä on merkityksellinen asia myös muistaa että tässä isossa asiassa valiokunta teki yksimielisen mietinnön

arvoisa puhemies

huolehditaan etupäässä verovaroin mutta yksityisteistä huolehtii jokainen niiden valtava määrä käytetty rahaa yksityisteitten ansiosta me annamme mahdollisuuden siihen että koko maa pysyy asuttuna ja elävänä ja ja me pystymme käyttämään suomen kaikkia voimavaroja hyväksi yksityistiet siis maksavat lähes kaiken itse niiden omistajat maksavat lähes kaiken itse se on hinta sille että jokainen saa asua siellä missä todellakin haluaa asua valtiontuki on suurin piirtein kaksitoista miljoonaa joka on todella mitä kaikkea rahaa niiden ylläpitämiseen todellisuudessa kuluu

näitten teitten merkitys suomen elinkeinotoiminnalle on todella suuri suomi on metsien maa suomelle on äärettömän tärkeää maaseutu luonnontuotteet ja myöskin jokamiehenoikeudet ja se että ihmiset pystyvät kulkemaan ja se on todellakin yksityisteitten ansiota olin käsittelemässä tätä liikenne ja viestintävaliokunnassa mutta myöskin ympäristövaliokunnassa joka antoi tästä lausunnon ympäristövaliokunnassa otettiin esille vahvasti kalatalousasiat silloin kun aikoinaan yksityisteitä on alettu rakentamaan ei ole otettu huomioon sitä että kalojenkin pitäisi pystyä kulkemaan ja vaeltamaan vesistöissä meillä on olemassa tuhansia jopa kymmeniätuhansia esteitä kalojen liikkumiselle yksityisteillä eli ojat on laitettu lukkoon sillä tavalla että kalat eivät pääse vaeltamaan tämän vuoksi olisikin todella tärkeää esille että jatkossa kun yksityisteitä korjataan tai sitten rakennetaan uusia siltoja ja uusia rumpuja ne rakennetaan sillä tavalla että kalat pystyvät niissä myöskin kulkemaan kuntien tukiasiat keskusteluttivat todella paljon ja nyt sitten tuotiinkin tässä meidän valiokunnan mietinnössä selkeämmin esille mitä tämä tarkoittaa elikkä näitä yksityisteitä voi todellakin tukea jatkossakin ja olennaista on se että on sopimusteitä ja sopimusteitä voi myöskin tukea ja mitä tarkoittaa käsite sopimustiet sopimustiet ovat todellakin teitä jotka eivät ole järjestäytyneet mutta on osakkaitten keskenään tekemä sopimus siitä miten tietä hoidetaan kunta saa tukea tällaisia niin kuin kunta itse parhaaksensa katsoo tiekuntien järjestäytymisasia on todella tärkeä ja tämän lain tavoitteena onkin se että lähiaikoina mahdollisimman pian semmoisista tiekunnista jotka eivät ole vielä järjestäytyneet järjestäytyisi todennäköistä onkin että tielautakunnat kun ne vielä ovat voimassa kunnissa saavat työksensä auttaa siinä että yhä useampi tiekunta hoitaa järjestäytymisasiat kuntoon ja toivottavasti hoitaakin jotta jatkossa näitten asioitten virallinen hoitaminen olisi helpompaa sillä jatkossa tiekuntien järjestäytyminen on todennäköisesti kalliimpaa kuin se on tällä hetkellä kuntien tielautakunnat todellakin lopettavat olemassaolonsa ja sen jälkeen apu siirtyy kauemmas tielautakuntien lopettamisessa on omat hyvät ja huonot puolensa hyviä puolia on se että kun meillä on paljon kuntia joissa on hyvin vähän tapauksia niin silloin asiantuntemus ei välttämättä aina ole kohdallaan ja kun tämä menee isommalle taholle hoidettavaksi niin toivon mukaan siellä sitten on

jotka tietävät asioita ja osaavat näitä vähän paremmin huonoja puolia on sitten se että tästä saattaa muodostua tiekunnille ylimääräisiä kustannuksia ja se että on yleensäkin isompi se kynnys lähteä hakemaan apua tärkeää on se että riidat pitää saada sovittua tällä hetkellä paikallinen tielautakunta on pystynyt auttamaan tiekuntia hyvinkin paljon jatkossa on hieman pelättävissä miten nämä riita asiat sovitaan toivon mukaan jatkossa elyissä ja sittemmin maakunnissa voidaan hoitaa näitä asioita ja auttaa sitten tiekuntia mahdollisimman paljon maanmittauslaitokselle tulee myöskin roolinsa ja katsomme sitten miten siellä alkavat asiat pyörimään toivon mukaan ne saadaan hoitumaan resursseja tarvitaan näihin kaikkiin lopuksi vielä sitten tästä vastuusta yksityistiellä kulkemisesta ja siellä tapahtuneista vahingoista tätä ei saatu myöskään mietintöön matkaan mutta lähtökohtana pitäisi olla se että jo tällä hetkellä

mukaan toimitaan koska tälle puolelle ei tullut isoa muutosta lainsäädäntöön elikkä jos siellä tiellä tapahtuu autolle vahinkoja että joka sinne huonommalle tielle menee ajamaan tietää jo sen että se on huonompi tie ja että siellä pitää olla varovainen ja ajajien pitää aina muistaa oma varovaisuutensa mutta tietyissä tapauksissa vastuu voisi jäädä myöskin tiekunnan maksettavaksi

arvoisa rouva puhemies kunnallisten tielautakuntien lakkauttaminen on todellakin herättänyt sekä meidän valiokunnassa että myöskin yleisesti tiekuntien osalta osalta hämmennystä ja ehkä huolta siitä

saa apua tukea asioissa ja myöskin siitä missä tulevaisuudessa esimerkiksi avustusten jakamiseen tulevat asiat päätetään me mietinnössä kirjasimme sellaisen huolen ja näkemyksen että tulevaisuudessakin kunnilla tulisi olla tämmöisistä sopimusteistä tai ja myöskin yksityisteistä vastaava virkamies joka osaa ja tietää sen paikallisen kokemuksen ja tuntemuksen yksityisteiden tarpeista tai siis kunnossapidosta ja ja vaikka nyt aurauksesta tai tai hiekoittamisesta ja ja niin edelleen ja joka osaisi neuvoa ja tukea näitä tulevia tiekuntia näissä asioissa samalla

valiokunnan tahtotila on myöskin se että tulevissa maakunnissa jokaisessa olisi mahdollisesti toimielin joka käsittelisi sitten virkamiehen valmistelun kautta yksityisteiden avustuksia ja myöskin kunnossapitoasioita ja ja niin edelleen mutta tietysti ja näiden ristiriitojen ratkaisemisen kohdalla en tiedä olisiko tämmöinen maakunnallinen elin mahdollistakaan edes edes mutta tulevassa maakuntauudistuksessa voitaisiin pohtia sitä että ainakin annetaan mahdollisuus siihen että maakunnat halutessaan voisivat perustaa maakunnallisia maakunnallisia

arvoisa rouva puhemies itse olen toiminut tielautakunnassa useamman vuoden aikaisemmin ja varsin monessa tiehoitokunnassa olen osakkaana joissakin jopa puheenjohtajana eli varsin hyvin tunnen tämän yksityisteitä koskevan problematiikan liittyen vaikkapa näihin ristiriitatilanteisiin ja muihin vastaaviin joita sitten tielautakunnassa on on aiemmin käsitelty yleensähän nämä riita asiat kohdentuvat varsin pieniin erimielisyyksiin koskien vaikkapa ojankaivuuta tai tierumpujen sijaintipaikkaa tai muuta vastaavaa kohtuupientä asiaa oleellista tässä tämän uudistuksen myötä on se että näille näille pienille riita asioille löytyisi kevyempi väylä kuin se käräjäoikeus nämä nämä riita asiat ovat varsin pieniä ne eivät ole rahallisesti mitenkään merkittäviä ja nyt jos ne menevät käräjäoikeusjärjestelmään automaattisesti ilman minkäännäköistä välimallia niin tämä saattaa tulla hyvinkin kalliiksi tien osakkaille ja myös tiekunnalle

maakunnallinen tai kunnallinen niin itse näkisin myös että tieyhdistyksen rooli voisi olla tässä varsin suuri varsin monta monta toimijaa on erikoistunut tien hoitamiseen ja heillä on varsin hyvä asiantuntemus ja osaaminen jo nyt näihin yksityisteiden hoitoasioihin tällaisilla toimijoilla on varsin iso rooli myös tulevaisuudessa kunhan tämä laki tulee voimaan
arvoisa

rouva puhemies pari asiaa jäi sanomatta ensinnäkin tuo

tiehoitokunnan velvoite hoitaa yksityistietä on ihan rikkumaton siihen sisältyy myös vaaran vastuu kerron esimerkin oman kesämökkitieni tilanteesta kun yhtenä keväänä kävi niin että voimakas tulva vei siitä rumpuputken mennessään ja tie oli käytännössä poikki jos joku olisi ajanut siihen vauhdilla niin syntynyt vahinko olisi ollut tiekunnan vastuulla mutta onneksi siinä kävi niin että huolellinen paikalla asuva ihminen soitti sillä hetkellä asiamiehenä toimineelle henkilölle joka välittömästi hoiti sinne kuorma autolla kaivinkoneen ja tie saatiin kuntoon sen kuntoon laittaminen maksoi vain muutaman tuhannen euroa ja osakkaat sen maksoivat kuten äskeisessä puheenvuorossani sanoin tieosakkaiden osuus tien käytöstä on noin promillen luokkaa siitä voidaan sitten keskustella onko se oikein koska se on erittäin merkittävä puunajotie kesämökkitie ja se on myös sitten jokamiehenoikeuden käyttäjien oikein semmoinen voi sanoa ilomantsin ehkä eniten käytettyjä teitä mutta vielä lisäksi sen verran että kun nytten tieavustuksia tulevaisuudessa jaetaan niin kyllä valtiovallan pitää huomioida tämä jos me biotaloudesta puhumme tässä maassa suurella suulla käytämme siitä valtavasti puheenvuoroja niin toivoisin että puheenvuoroja käytettäisiin vaikka vähän vähemmän mutta sitten saataisiin niitä pieniä määrärahoja sinne vaikka nyt se kolmekymmentä miljoonaa euroa vuodessa josta kanavoitaisiin vaikka viisi miljoonaa sellaisiin korjauksiin jotka ovat välttämättömiä kuten äsken äsken kertomani esimerkin mukainen siltaremontti taikka joku vastaava silloin oltaisiin oikealla tasolla ja se loppu käytettäisiin tienhoitoon sorastukseen talvihoitoon ja niin edelleen mitä tulee näihin näihin vaaratilanteisiin yksityisteillä yksityisteillä niin ihan oikeasti ihmisten on on ymmärrettävä se että tiehoitokunta on vastuussa se on tienpitäjän vastuu aivan kuten yleisilläkin teillä valtion teillä jos syntyy paha routamonttu ja joku ajaa siihen niin valtio valtio joutuu korvaamaan sen syntyneen vahingon

ei pysyvä asutus on liian lähellä maantietä kyllähän maankäyttö ja rakennuslaissa on ollut jo pitkään pykälä että mihinkään rakenteisiin taitaa olla niin jos oikein muistan että viisikymmentä metriä on on tällä hetkellä laissa sen lähemmäksi minkäännäköistä rakennuslupaa saa tietysti joku voi rakentaa vaikka linnunpelättimen siihen tienvarteen mutta en nyt jaksa uskoa että kukaan sellaista kiusallaan tekee varmaan on teoriassa mahdollista tuo mutta pidän sitä hyvin hypoteettisena täysin teoreettisena ongelmana jos se jonnekin kohdalle sattuu niin minä luulen että siinä kyllä järki löytyy ilman käräjöintiä koska ei kannata jostakin harakanpelättimestä käräjiä käydä

arvoisa rouva puhemies valiokuntakäsittelyn aikana kannettiin suurta huolta todellakin kuntien tielautakuntien lakkauttamisesta ja siitä käytiin laajaa ja keskustelua nyt tulevaisuudessa kun maakuntauudistus tulee lautakuntajärjestelmä siirtyy maakuntien vastuulle ja maakunnat sitten perustavat omat hoitokuntansa näille yksityisteille tärkeää on että kuntiin jää jää yksityistieammattilainen tai millä nimikkeellä kunnat sitten siihen haluavatkin viranhaltijan nimittää on hyvä että jokaisella kuntalaisella on tiedossa joku kotikuntansa henkilö johon voi ottaa yhteyttä kun tarvitsee jotain neuvontaa ja on jotain kysymystä yksityistieasioista mutta erityisen tärkeää

silmällä pitäen on että tämä laki mahdollistaa myös sellaisten erilaisten ammattilaisten syntymisen jotka alkavat ylläpitämään tiekuntia tällaisia tieammattilaisia hoitokunta ammattilaisia varmaan on jo syntynytkin ja tulevaisuudessa uskon niin heitä tulee olemaan paljon on yksittäisiä ihmisiä jotka hoitavat tällaisia tiekuntien asioita silloin kehittyy ja heillä on hyvin tiedossa eri lainsäädäntöasiat ja sitten mahdolliset riitatapauksetkin pystytään useimmiten neuvotteluteitse osakkaiden kesken ratkaisemaan eikä kaikkia asioita tarvitse toivottavasti ei mitään tarvitse viedä käräjäoikeuksiin tämä käräjöintimahdollisuus niin kuin tässä on todettu on kallis tapa ratkoa näitä tieriitoja ja ja uskon että mahdollisten ammattilaisten tulo tähän helpottaa paljon on totta että

jotka niitä mahdollisia ongelmakysymyksiä siellä selvittelevät ovat liian tuttuja kavereita keskenään asiat mutkistuvat aika usein näin tärkeää tässä uudessa laissa on tiedotustoiminta nyt tosiaankin tiedotetaan ihmisille jotka asuvat yksityisteiden varsilla että nämä tiekunnat sitten järjestäytyisivät ja tulisivat sitten aikanaan avustuskelpoisiksi ja kykenisivät näitä avustuksia hakemaan toinen tärkeä asia tässä on tämä seuranta jo viisikymmentä vuotta toiminut laki nyt muutetaan niin millaiset tämän uuden lain vaikutukset tulevaisuudessa ovat niin sanottu vaikutusten arviointi täytyy tietysti lähivuosina tehdä ja tarpeelliset muutokset sitten lakiin tehdä mikäli siinä havaitaan selviä puutteita sinällänsä yksityisteistä pitää pitää huolta suomessa koska se on suomalainen verisuoni suomalaiselle

arvoisa rouva puhemies vielä näihin riita asioihin sen verran ajattelin ottaa kantaa kun on näitä tieriita asioita nähty jonkin verran tässä elämän aikana

vaikka ne useimmiten ovat pieniä asioita niin ne ovat periaatteellisia asioita siellä se on usein kiinni semmoisista tilanteista että

asianomaisten keskeiset välit ovat niin heikot että periaatteesta riidellään vaikka ei olisi kovin isoista kummoisista asioista kysymys eli siitä saako räjäyttää jonkun kiven tienlaidasta poikkeen vai eikö sitä oteta poikkeen haittaako se liikennettä kaikkia tämmöisiä mitä ihmeellisimpiä asioita siellä on tullut vastaan sen takia minä pidän hirmu tärkeänä että tämmöinen rakennelma saataisiin tehtyä sitten kun maakuntauudistusta viedään eteenpäin että otettaisiin jokin neuvotteleva virkamies tai sovinnonrakentaja siihen että saataisiin jokin ratkaisu aikaan kun tämmöisellä vähempiosaisella millä on vähemmän varaa ei varmaan ole käräjäoikeuteen mahdollisuuksia lähteä riitelemään näitten pikkuasioitten takia

sitä tarvitaan tämmöisten riita asioitten selvittämiseen mutta joka tapauksessa tämä lakimuutos on nyt ihan tarpeen tehdä siinä ollaan ihan

valiokunnassa käsitelleenä sanoisin muutaman kommentin vielä tähän loppuun liittyen tähän hyvinkin laajaan ja monimutkaisen ja monipuolisen käsittelyn saaneeseen asiaan elikkä tässähän ovat monetkin edustajat ottaneet esille kysymyksiä siitä että kun nyt mennään käräjäoikeuksiin niin minkälaisia oikeudenkäyntikuluja ja vaikutuksia sillä on nyt sitten ihmisten oikeusturva näissä riidoissa jos pieniä asioita käydään ratkomaan isoilla oikeudenkäyntikuluilla niin mihin se johtaa toinen mikä itseäni askarrutti tämän lain käsittelyssä oli se että siellä oli tämä pykälä jolla mahdollistettiin liikenneturvallisuutta vaarantavien rakennusten lunastaminen siis ei asuinkäytössä olevien mutta rakennusten kuitenkin pois sen tien tieltä herätti epäilyksiä voisiko tämä johtaa jonkinnäköisiin mielivaltaisiin ratkaisuihin joskin siinä oli sellainen lainopillinen termi kuin että se on välttämätöntä liikenneturvallisuudelle se ilmeisesti on varsin voimakas ilmaisu ja tarkoittaa että kaikki muut keinot täytyy käyttää ennen rakennuksen poistamista ja tämä poistaisi myös tätä mielivallan mahdollisuutta siitä tulkinnasta mutta koska tämä on laaja muutos joka tapauksessa omasta mielestäni tämän lain vaikutuksia täytyy seurata ja tehdä sitten tarvittavia muutoksia lakiin myöhempinä vuosina havaittujen epäkohtien pohjalta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö kuusi

arvoisa rouva puhemies ajattelin käsitellä vielä

se on meille kaikista läheisin meillä on pitkät perinteet siihen ja mielestäni me hyödynnämme sitä aivan liian vähän ehkäpä kunnianhimon tasoa pohjoismaisessa yhteistyössä voisi nostaa ajatellaan ehkä että se toimii itse itsessään vahvojen instituutioiden kautta mutta kyllä myös pohjoismaisten asioiden edistäminen vaatii parlamentaarikkojen ja poliitikkojen kunnianhimoista yhteistyötä ylipäänsä sen ehkä huomaa paitsi siitä ketkä ovat lähettämässä tätä raporttia valiokuntaan ehkä siitä ketkä ovat sitten täällä käsittelemässä sitä toistamiseen pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunta on pieni ja aktiivinen mutta joukko voisi ehdottomasti olla myös laajempi jos ajatellaan sitä miten keskeisiä kysymyksiä pohjoismaisessa yhteistyössä käsitellään liittyvät ne ennen kaikkea vaikkapa rajaesteisiin suomella on hyvä ja pitkä perinne vaikkapa osalta me neuvostossa levittää sitä myös muille maille toivottavasti se onnistuu sitä tullaan käsittelemään myös tulevissa istunnoissa ja samalla lailla suomella olisi ehkä opittavaa rajaesteneuvonnasta miten se on vaikka norjan ja ruotsin välillä ja toisaalta tanskan vastaisella rajalla hoidettu suomessa sekä ruotsin että norjan vastaista rajaa molempia hoitavat ainoastaan yhdet henkilöt rajaestefoorumi kuitenkin toimii mielestäni hyvin ja siellä järjestelmällisesti saadaan purettua näitä rajaesteitä joita edelleenkin on siis useita kymmeniä ja jatkuvasti tuntuu myös syntyvän uusiakin vaikka koko ajan niitä saadaan myös sieltä pois otettua olisi erittäin tärkeää että eduskunnassa lainsäädäntötyössä jo katsottaisiin läpi tai hallituksen esitysvaiheessa ministeriöt katsoisivat läpi sen että eihän tämä uusi lakiesitys nyt vain aiheuta minkäänlaisia uusia rajaesteitä koska muuten ne tulevat sitten byrokra tian kautta meidän pöydällemme pohjoismaiden neuvostoon siinäkään ei ei oikein mieltä ole mielestäni riippuu varsin paljon ministeriöstä ja sen johdossa olevasta ministeristä kuinka paljon poliittista aktiivisuutta pohjoismaiseen yhteistyöhön ja vaikkapa rajaesteiden purkamiseen laitetaan muutamana hallinnonalana nostan esille vaikkapa energiayhteistyön ympäristöyhteistyön liikenneyhteistyön joissa keskustan ministerit ovat olleet erittäin aktiivisia ja sieltä on saatu erittäin hyviä tuloksia se että pohjoiset rautatieverkot saadaan nyt eurooppalaiseen nyt eurooppalaiseen ydinkäytävään ten t verkkoon on erittäin merkittävä asia meille paitsi elinkeinopoliittisesti myös infran kannalta viime vuonna julkaistiin jorma ollilan raportti energiayhteistyöstä valitettavaa oli että raportistakin välittyi se kuva että kuitenkin myös pohjoismaat kilpailevat keskenään joissakin energiapolitiikan kysymyksissä vaikka pitäisi miettiä pohjoismaita yhtenä osana globaalissa energiapolitiikassa jossa me voisimme olla erittäin edistyksellisiä lisäksi haluan tähän loppuun todeta vielä muutamista aloitteista joita on käsitelty pohjoismaiden neuvostossa sähköinen tunnistautuminen on ollut yksi keskiryhmien aloitteista on hyvä että se meni eteenpäin ja läpi ja sitä nyt sitten valtionhallinnossakin pohditaan kuinka se saataisiin toimeenpantua pohjoismaissa kaikissa on jo olemassa erittäin vahva henkilöturvatunnus sosiaaliturvatunnusjärjestelmä niiden pitäisi olla vastaavia muodoltaan eri pohjoismaissa tämä helpottaisi ihmisten arkipäivän askareita niin asunnon vuokrausta kuin koulupaikan hakemista tai työpaikan

myös muiden skandinaavisten kielten kanssa vaikka meidän kielitieteellinen historiamme vähän erilainen onkin toivottavasti se saadaan rakentavasti ratkaistua syksyn istunnossa toivottavasti pohjoismaisen yhteistyön kasvun mahdollisuudet ymmärrettäisiin paitsi kansallisesti tässä talossa myös muissa parlamenteissa koska niistä ei ole kyllä hyödynnetty vielä kuin pienen pieni murunen

on mielestäni arvokasta työtä moni on käyttänyt siitä eri yhteyksissä sanoisinko hieman arvelevia puheenvuoroja että onko se nyt niin tärkeää että järjestetään tällainen foorumi ja mitä ovat sen aikaansaannokset sitten niissä kokouksissa mitä se vuosittain järjestää mielestäni pohjoismaiden yhteistyö on äärimmäisen tärkeää ja pidän tätä menettelyä jolla tätä yhteistyötä ylläpidetään erittäin tärkeänä pohjoismaat ovat nimittäin koko maailman mittapuussa katsottuna alue missä vallitsee vahva demokratia ne ovat länsimaisia avoimia valtioita kaikki ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan niissä kaikissa on vapaat vaalit tietenkin oikeusjärjestelmä toimii ja niin edelleen meillä on valtava määrä yhdistäviä tekijöitä ja yhteistyö on ollut vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana tiivistä näiden alueiden välillä elikkä pohja sille että yhteistyö olisi vieläkin parempaa on erittäin hyvä tämä epävarma aika mitä parhaillaan elämme on mielestäni syy siihen että yhteistyötä pitäisi edelleen tiivistää ovathan jotkut poliitikot joskus esittäneet että perustettaisiin yhteinen pohjola norden en sano liittovaltio mutta tämmöinen tiiviimpi yhteistyöelin jolla olisi selkeitä selkeitä yhteistoimintaan pyrkiviä menettelytapoja ja päätöksentekotapoja ehkä se ei ole enää tätä päivää kun ollaan euroopan unionin jäseniä mutta kuitenkin pitää parantua nimittäin tuo itämeren tilanne mitä olemme viimeisten parin vuoden aikana havainneet krimin krimin tapahtumien jälkeen taikka sitten pohjoisten alueiden tärkeys esimerkiksi elinkeinojen kehittämisen kannalta taikka sitten se mitä tapahtuu tuolla pohjoisilla alueilla sotilaspoliittisesti ovat sellaisia asioita joiden takia on tärkeää se että pystyisimme pohjoismaina esiintymään esiintymään yhteisessä rintamassa ymmärtäen toki sen että nato maita eivät kaikki pohjoismaat ole ole norja on sellainen nato maa jolle pohjoinen alue on äärimmäisen tärkeä jo pelkästään heidän

meidän pitäisi esimerkiksi liikenteellisesti pyrkiä yhä tiiviimpään yhteistyöhön koska siellä olisi saavutettavissa aivan merkittäviä taloudellisia hyötyjä kaikille jäsenmaille toivonkin että tämä pohjoismainen yhteistyö tästä tiivistyy ja paranee vaikka se joskus varmaan on ollut vähän puisevaakin ainakin mitä muutamien tässä työssä mukana olevien edustajien puheenvuoroja olen kuullut mutta siitä huolimatta kuten muuan viisas kansanedustaja sanoi on se parempi että kansakunnat keskustelevat keskenään vaikka tylsissä kokouksissa kuin että ne tekisivät jotain muuta hulvatonta josta olisi sitten vahinkoa kansainvälisestikin eli

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

puhemies

suomessa on todellakin yksi pilkku viisi miljoonaa ihmistä lisä tai täydennyskoulutuksen tarpeessa ja kun pelkän peruskoulun varassa olevien työntekijöiden työllisyysaste on reilut neljäkymmentä prosenttia niin oppivelvollisuuden pidentämiseen otettavat askeleet olisivat jo nyt välttämättömiä sdp on on siis jättänyt useita lisätalousarvioita joissa panostetaan osaamiseen ja koulutukseen perusteellisemmin koulutus ja osaaminen on käyty läpi vaihtoehtobudjetin luvussa käyn lyhyesti läpi otsikkotasolla ainoastaan nämä työllisyyteen koulutukseen ja pitemmän aikavälin kasvuun liittyvät lisätalousarvioaloitteemme vapaalle sivistystyölle viisi miljoonaa euroa ammatilliseen työvoima ja kotouttamiskoulutukseen kymmenen miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin kaksikymmentä miljoonaa euroa korkeakouluille positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseksi viisi miljoonaa euroa okm sektorin järjestöille yksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa väyläverkon kehittämisinvestointeihin sata miljoonaa euroa tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan eli siis tähän josta on leikattu kuusikymmentä miljoonaa euroa te toimistoille ja kunnille työnhakupalveluihin kymmenen miljoonaa euroa ja temin niin sanotulle pitkälle momentille työllisyyspolitiikkaan miljoonaa euroa palkkatukeen nuorisotakuuseen ja työvoima ja kotouttamiskoulutukseen emme hyväksy sitä että nämä tärkeät toimenpiteet jätetään yksityisten toimijoiden vastuulle osaamis ja työllisyyspanoksia siis näissä lukuisissa erinomaisissa aloitteissa on yhteensä kolmesataakaksikymmentä miljoonaa näin lopuksi on kuitenkin palattava teemaan jota käsittelimme täällä edellisessä lähetekeskustelussa viime viikolla kuudes kesäkuuta tuolloinhan esitimme huolen laittomista piloteista piloteista siis lisätalousarvioon varatusta sadasta miljoonasta eurosta joka jaetaan maakunnille niin sanotun valinnanvapauden pilotteihin muistutimme täällä perustuslakivaliokunnan lausunnoista sekä viime kesältä että tältä kesältä joissa katsottiin hallituksen etenevän näillä rahoituspäätöksillä liian pitkälle toimeenpanoon ilman oikeudellista pohjaa kun ei ole hyväksyttyä lakia silti hallitus jakoi ensimmäiset sata miljoonaa viidestoista toukokuuta tässä lisätalousarviossa tekemässä seuraavan rahanjaon ja vielä ilmoituksensa mukaan niille maakunnille jotka ensimmäisissä rahanjaoissa jäivät ilman no odotetusti ministeri orpo täällä vetosi siihen että yhtään rahaa ei ole liikkunut mihinkään ja samaa on toistellut pääministeri sipilä heille on toistuvasti kerrottu että se on sivuseikka liikkuuko rahaa koska itse se jakopäätös se että kymmeneen maakuntaan on on luvattu summia välillä kaksi miljoonaa viisikymmentä miljoonaa on jo askel sellaisen toteuttamiseen jota ei ole lailla säädetty mutta tätä he eivät halunneet ymmärtää vaan päättivät tulkita perustuslakivaliokunnan kantaa tavalla joka heille sopii ja tämä on itsessään arveluttavaa

siksi nyt sosiaali ja terveysministeriö minun käsittääkseni pysäyttää on väärä termi koska he tarkentavat sekä seuraavaan kysymykseen vedetäänkö rahat takaisin ei mutta mitään ei makseta ja sitten niille piloteille tehdään sellainen sisältö että se vastaa perustuslain vaateita pysäytettiin mutta ei pysäytetty mitään ei tehty väärin mutta silti korjataan ja vielä kysymys siitä miten viidestoista toukokuuta tehty konkreettinen rahanjako voidaan muuttaa perustuslain mukaiseksi muulla tavoin kuin peruuttamalla koko päätös

miljoonaa euroa ja keski suomen suunhoidon yksikölle on luvassa viisi miljoonaa euroa ei mitenkään nyt on toistettava painokkaasti vaatimus että laittomien pilottien rahavaraus on poistettava lisätalousarviosta venkoilematta sen lisäksi toukokuussa tehty laiton päätös tai linjaus tai vihjaus tai vehtaus tai mitä sanaa nyt haluattekaan käyttää on peruutettava venkoilematta

tukea näitä sdpn tekemiä lisäta lousarvioaloitteita jotka kohdistuvat erityisesti osaamiseen työllisyyteen ja tutkimukseen on aivan selvää että meidän julkinen panostuksemme esimerkiksi tutkimus ja tuotekehitykseen on laskenut huolestuttavalla tavalla voisi sanoa että bkt osuudessa noin prosentin lasku merkitsee noin kahden miljardin tasoa yhtenä vertauskohtana voidaan todeta yhden yrityksen tutkimus ja tuotekehitysinvestoinnit alibaba niminen kiinalainen kiinalainen yritys on luvannut laittaa seuraavan kolmen vuoden aikana viisitoista miljardia euroa tutkimus ja tuotekehitykseen ja siinä mielessä muualla kyllä todella tapahtuu mitä tulee vielä arvoisa puhemies näihin pilotteihin niin

tällä rahanjaolla joka muun muassa viidestoista viidettä tehtiin on pyritty vauhdittamaan ja käytännössä toteuttamaan tätä todennäköisesti kaatuvaa sote viritelmää esimerkiksi uudellemaalle osoitettu rahanjako selvää kauppatavaraa kun tiedetään millä tavalla uudenmaan maakuntavaltuusto maakuntahallitus ja erityisesti pääkaupunkiseudun suuret kunnat ovat suhtautuneet tähän lehmänkauppaan poliittisella päätöksellä syntyneeseen täysin epäkelpoon sote viritelmään elikkä kyllä tämä on vakava paikka mitä edustaja harakka sanoi siitä että ilman voimassa olevaa lakia rahaa vaikkakin ehdollisestikin käytännössä jaetaan tässä lisäbudjetissa vielä lisää edellisen sadan miljoonan päälle

herra puhemies aivan oikein kuten edellisissä puheenvuoroissa on käynyt ilmi soten pilotteihin on varattu rahaa mutta niitähän ei ole pantu liikkeelle ei valmistautuminen ole rikos jos valmistautuu vaikka rakentamaan taloa ja varaa sille rahat niin eihän se ole vielä rahankäyttöä vaan lainahan nostetaan vasta sitten kun talon rakentaminen alkaa elikkä tämmöiselle valmistautumiselle tyypillistä on se niin kuin muuan kirjailija aikoinaan kirjoitti että onni suosii yleensä hyvin valmistautunutta mitä tulee tähän sote uudistukseen niin tehän viime vaalikaudellakin kun olitte hallituksessa kokeilitte tätä yhteiskuntakokeiluanne mitä tapahtui kolmekymmentäkahdeksan miljardia miljardia heikkeni julkinen rahoitustilanne valtionvelka kuntien velka valtion omaisuuden myynti ja valtion kassan pieneneminen pieneneminen yhteensä kolmekymmentäkahdeksan miljardia euroa sillä tielläkö olisi pitänyt vielä jatkaa minä luulen että sitä kehitystä ei olisi pysäyttänyt suomen eduskunta vaan todennäköisesti kansainvälinen valuuttarahasto taikka euroopan keskuspankki jompikumpi joka tapauksessa se olisi loppunut mutta mitä tapahtuu nyt nyt talouskasvu tälle vuodelle on joko kaksi pilkku viisi tai kaksi pilkku kuusi prosenttiyksikköä bktlla laskettuna sitten työllisyys on

lähes sadallatuhannella työntekijällä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste saavutetaan erittäin todennäköisesti ja kuten pääministeri sipilä on monessa monessa puheenvuorossa sanonut olkoonpa siellä seuraavassa hallituksessa mitä tahansa puolueita sen hallituksen tehtävänä on vain ja ainoastaan seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen saavuttaminen se on saavutettu muutamassa maakunnassa suomessa jo tänä päivänä elikkä puheet siitä jos oppositio tai joku muu väittää että se ei ole mahdollista se toimii jo se on täysin mahdollista meidän tulee esimerkiksi

ja sitä pitää kolmentuhannen normin verran vielä purkaa kymmenkertaisesti se mitä nyt on tehty tällä hetkellä esimerkiksi erilaisten ympäristölupien prosesseissa seisoo tuolla aluehallintovirastoissa miljardien investoinnit minkä takia jos olisin itse töissä siellä aluehallintovirastossa tuollaisten lupien myöntäminen kestäisi kaksi viikkoa maks eihän nyt hyvänen aika jonkun tehtaan rakentamiseen kun nykyisillä ilmanpuhdistus ja jätevedenpuhdistus ja muilla tällaisilla laitteilla homma pystytään hoitamaan tarvita vuosien makuuttamista ja ihmisten työttömyyskortistossa pitoa kyllä teidän rakkaat opposition kollegat tulee pikkuhiljaa alkaa ymmärtää se että se valtion rahalla elätetty kotona työttömyyskorvauksella elävä ihminen ei voi olla missään olosuhteissa paras ratkaisu hänen itsensäkin kannalta hänen tulevaisuutensa kannalta se työpaikka on se turva ja ennen kaikkea hänen vanhuuden siinä eläkkeessä minkä hän aikanaan nostaa toivon että jonain päivänä oppositio ottaisi tämän todesta eikä menisi siihen mitä nyt esimerkiksi tässä edellisessä puheenvuorossa mainittiin tästä pilottikokeilusta sote asiassa se on esimerkki siitä että on turhaa puhetta ilman mitään hyötyä

puhemies en ihan hahmottanut miten suurin osa tuosta äskeisestä puheenvuorosta liittyi lisätalousarvioon paitsi siltä osin kun totesitte että perustuslakivaliokunnan esittämä näkemys painava huoli ja itse asiassa arvostelu näitä pilotteja kohtaan oli oli tarpeetonta ja turhaa en uskaltaisi nyt sanoa kuitenkaan perustuslakivaliokunnan kahteen kertaan ilmaisemasta kannasta jossa se suhtautuu kielteisesti näihin pilotteihin että se on turhaa jos itse olisin hallituspuolueen edustaja suhtautuisin siihen ehkä hivenen suuremmalla nöyryydellä ja tarkoitus lienee se että näitä näitä evästyksiä noudatetaan professori rautiainen jo totesi että jo se viidestoista viidettä tehty rahanjako siis päätös siitä että kymmeneen maakuntaan näihin ja näihin kohteisiin tarkalleen jyvitetään nämä rahat oli sellainen että ministeri siinä rikkoi perustuslakivaliokunnan vaadetta ja hän jopa väläytteli sitä että tässä pitäisi ministerivastuuasiaan asti mennä näin vakavasta asiasta on kysymys eikä siitä olemmeko me keskenämme sitä mieltä että tämä on hyvä fiksu tai vähemmän fiksu ratkaisu minulla ei ole edellytyksiä arvioida perustuslakivaliokunnan kantaa sinänsä mutta kun se vielä toistaa sen uudestaan tänä kesänä kun näyttää siltä että mennään jo toimeenpanon puolelle siinä kohtaa kun maakuntien edessä heilutellaan näitä

itse tästä ratkaisusta joka nyt sitten tämän kaikkein absurdeimman vaiheen jälkeen ei olekaan päätös vaan jonkun sorttinen linjaus ja mitä se nyt asiaa muuttaa jakopäätös ja lupaus on joka tapauksessa tehty ja ainoa johdonmukainen tapa noudattaa perustuslakivaliokunnan kantaa on peruuttaa tämä päätös ja poistaa tämä varaus lisätalousarviosta no tätä olen kysynyt ministeri orpolta nyt useita kertoja tässä salissa että toimiiko hän näin mutta vastausta siihen saatikka lupausta siihen varsinkaan sen jälkeen kun stm itse totesi että hups tässä valmistelussa täytyy varmaankin pitää pieni tauko ei ole vieläkään saatu nyt on kyse kuitenkin aika painavista asioista ja loppujen lopuksi aika suurista rahasummista kaksisataa miljoonaa euroa aika hupaa rahaa hallitukselle varsinkin

arvoisa herra puhemies en ole aivan varma kuulinko edustaja harakan ensimmäisessä puheenvuorossa oman nimeni jossain siellä vaiheissa näin todellakin oli niin ajattelin kuitenkin omalta osaltani kommentoida tätä kritiikkiä minun mielestäni perustuslakivaliokunta on tehnyt erinomaista työtä se on tehnyt sitä erittäin pitkään ja minusta sen työhön täytyy suhtautua vakavuudella ja niin keskusta suhtautuukin me olemme olleet erittäin huolissamme esimerkiksi niistä tietovuodoista mitä sieltä on tullut ne eivät kuulu tämän talon arvovaltaan se on aivan yksiselitteinen asia mutta sitten tähän itse pilottikritiikkiin joka nyt tähän lisätalousarviokeskusteluun liittyy muistaakseni olen kuullut myös sen kaltaista kritiikkiä opposition toimesta että olisi ollut parempi ensi vaiheessa kokeilla ja porrastaa ja vähän pienemmässä mittakaavassa eikä koettaa rysäyttää sitä kerralla läpi koko maahan kuten on tehty aikaisemmin joidenkin reformien suhteen kuitenkin linjaksi on valittu se että se koetetaan viedä mahdollisimman ripeätahtisesti läpi koko maassa koska kyllähän tämä on sen kaltainen uudistus jota on tehty jo aika monta eduskuntakautta tässä salissa ja ministeriöissä ei suinkaan mistään nollapisteestä ole lähdetty liikkeelle mitä sitten tulee tähän ajankohtaiseen perustuslakivaliokunnan lausuntoon pilottien keskeytyksestä niin näinhän nyt on tehty sitten että niitä ei enää laiteta liikkeelle toisaalta kuitenkin ovat olleet toiminnassa esimerkiksi pohjois savossa muistaakseni myös hämeenlinnan seudulla oli liittyen vaikkapa valinnanvapauteen on tullut aika hyviä ja positiivisia palautteita paitsi käyttäjien näkökulmasta myös toimijoiden puolesta

hallitus toimintansa aloitti loppuviikolla tuli meidän jokaisen sähköpostiin valtiontalouden tarkastusviraston näkemys siitä että hallitus tulee saavuttamaan omat tavoitteensa kyllä se että suomi on päässyt nytten kansainväliseen maailmantalouden kasvuun kiinni se on kasvanut koko ajan on auttanut tämän hallituksen toimia mutta se että suomi pääsi siihen kiinni ei ole pieni ja vähäpätöinen asia se on erittäin merkittävä asia kaikissa näissä kansainvälisissä

on aivan selvää että vaikka taloustilanne on todella iloisia siitä ja työllisyystilanne paranee työllisyysaste nousee niin täytyy muistaa että velkaantuminen edelleen jatkuu ja meillä on kestävyysvajeongelma ja meillä on erittäin isoja haasteita seuraavalla vuosikymmenellä sen vuoksi

etumerkin pitäisi olla tietysti kustannuksia hillitsevä eikä kasvattava ja kun monet asiantuntijat totesivat tuolla valtiovarainvaliokunnassakin kun omaa lausuntoamme sorvasimme että hintalappu saattaa olla lisäkustannuksia niin sen vuoksi olemme huolissamme sekä soten kokonaisuudesta että sen toteuttamisesta mikäli hallitus olisi edennyt oikealla tavalla alkuperäisessä suunnitelmassa ongelmia ei olisi näin paljon ja jos hallitus olisi omissa lakiesityksissään ehdottanut vaiheistamista vähän samaan tapaan kuin silloin aikoinaan kun peruskoululaki tai kansanterveyslaki tulivat suomessa voimaan niin että olisi ollut lain sisällössä joku alueellinen tai enemmän aikatauluun sitoutunut vaiheistus niin sehän olisi ollut todella hyvä asia ja se olisi auttanut hallitsemaan tätä muutosta ja uudistuksen läpiviemistä ja vähentänyt niitä riskejä joita siihen nyt erittäin paljon sisältyy mutta kun hallituksen esitys ei pitänyt sisällään tätä vaiheistamista eikä tällaista että mennään vaiheittain ja mennään piloteittain niin silloin ei voida myöskään myöntää rahoja budjetin täydellisyysperiaatekin lähtee siitä että silloin kun puhutaan lakisääteisistä menoista pitää olla laki takana kun budjettiin laitetaan rahaa se on budjetin täydellisyysperiaatteen mukaista

perustuslakivaliokunnan kantaa täytyy noudattaa silloin kun oikeustieteen professori on sitä mieltä että jo viime kesänä annettua vahvaa ohjetta siitä että näitä pilotteja ei saa panna toimeen on rikottu ja väläytellään ministerivastuuasiaa niin luulisi että siinä kohtaa ymmärretään että on menty liian pitkälle kun perustuslakivaliokunta kahteen kertaa tästä huomauttaa ja tämähän on tietenkin ihan eri asia kuin tämä vaiheistus jota myös perustuslakivaliokunta

hallitus on pyrkinyt tätä tekemään ei ole sille kunniaksi suhtaudun varsin kummeksuen siihen että hallitus ajattelee että perustuslakivaliokunta ja perustuslaki ovat vähän niin kuin voileipäpöytä että otetaan sieltä mitä mieli tekee ja mikä itselle sopii mutta jos on jotain joka ei itselle maistu niin sitten jätetään se huomiotta no oikeuskanslerille on tehty muun muassa tästä ensimmäisestä pilottijaosta saada tarkan selvyyden siitä mitä tämä mahdollinen seisauttaminen pysäyttäminen tarkentaminen tai mitä nyt käytetäänkin käytännössä tarkoittaa tarkoittaako se sitä että ne rahat jäävät sinne momenttiin mutta niille ei tehdä yhtään mitään mitään suunnitelmia ei tehdä mitään hakulomakkeita ei tehdä vai tarkoittaako se sitä että se sata miljoonaa euroa niin kuin järkevää olisi pitäisi vapauttaa muuhun käyttöön kun sitä tässä maassa työllisyyden ja kasvun eteen toki tarvittaisiin olennaista tässä on se että tämä on yksi osa sitä suurta farssia joka liittyy tämän suuren uudistuksen täysin kelvottomaan valmisteluun meillä niin kuin edustaja uotila tuossa totesi tämä on tehty eri tavalla kuin kaikki muut suuret reformit suomessa näin ovat korkeat virkamiehet todenneet kun normaalisti kuten järkevää on uudistus tulee tehdä niin että sitä suunnitellaan sitten katsotaan mitkä ne mitkä ne seuraukset ovat ja muutetaan tarpeen vaatiessa niin ole lainkaan tehty kun nämä kaksi asiaa lukittiin jo alussa maakuntamalli joka oli keskustan pakkomielle ja valinnanvapaus joka oli kokoomuksen pakkomielle olemme siinä hämmästyttävässä tilanteessa että valtiovarainministeriö ei vastuunsa mukaisesti ole tehnyt yhtään